yanar on kari uotilan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen

lausumaehdotuksen ensin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kolmas neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on mika raatikainen leena meren kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi syyttäjälaitoksen organisaatiota siten että valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi yhtenäinen syyttäjälaitos niminen virasto
pieni hetki pyydän rauhoittumaan olkaa hyvä
syyttäjälaitoksella on suomalaisessa yhteiskunnassa äärimmäisen merkittävä rooli rikosvastuun toteuttamisessa poliisin tehtävänä on huolehtia esitutkinnasta syyttäjien roolina on arvioida oikeudellisesti tutkinnan tuloksia ja tuomioistuimet tekevät asiassa johtopäätökset ja tuomitsevat rangaistukset rikosvastuun toteutuminen tulee ajatellakin tällaisena ketjuna joka alkaa esitutkinnasta ja päätyy lopulta rangaistusten täytäntöönpanotehtäviin jokaisen lenkin tässä ketjussa täytyy toimia parhaalla mahdollisella tavalla rikosvastuun toteutumiseksi yhteiskunnan monimutkaistuessa myös rikollisuus muuttaa muotoaan jatkuvasti syyttäjän työ vaikeutuu jatkuvasti vaatien yhä vahvempaa syyttäjän työn asiantuntemusta monimutkaisten ja vaikeiden kysymysten hoitamiseen erikoisosaamista tulee kyetä käyttämään mahdollisimman joustavasti siellä missä sitä tarvitaan tarvitsemme siis syyttäjälaitoksen joka kykenee mahdollisimman joustavasti kohdistamaan tarvittavan osaamisen sinne missä sitä tarvitaan kulloinkin eri puolilla suomea arvoisa puhemies nyt käsiteltävässä ehdotuksessa esitetään että syyttäjälaitos muodostuisi keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä viraston osastoina toimivasta syyttäjäalueesta ahvenanmaa muodostaisi yhden oman syyttäjäalueen tavoitteena on parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä ja yhtenäistää ja tehostaa syyttäjän toimintaa siten että resursseja voidaan suunnata vaativien rikosasioiden käsittelyyn tavoitteena on myös lisätä resurssien joustavaa käyttöä ja jakamista alueilla muuttuvissa tilanteissa samalla mahdollistetaan työmäärän tasaaminen eri alueiden välillä valtakunnallinen rakenne antaisi aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena ja helpottaisi syyttäjän toiminnan kokonaisohjausta esityksellä pyritään edistämään yhdenmukaista valtakunnallista ja yhdenmukaisia syyttäjäkäytäntöjä myös eri alueilla rakenneuudistuksella varaudutaan myös tulevien tietotekniikkahankkeiden täysimääräiseen hyödyntämiseen mikä lisäisi tuottavuutta ja mahdollisia kustannustehokkuutta lisääviä toimenpiteitä syyttäjäalueet huolehtisivat syyttäjän tehtävistä pääasiassa omalla toimialueellaan rikosasioita voitaisiin kuitenkin käsitellä myös aluejaosta poiketen jos se olisi tarpeen työn tasaamisen käsittelyn joutuisuuden erityisosaamisen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi menettely edistäisi asioiden käsittelyn joutuisuutta ja siten oikeusturva paranisi syyttäjäalueen päällikkönä toimisi johtava aluesyyttäjä joka nimitettäisiin virkaansa viiden vuoden määräajaksi nykyisin virassa kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi jatkossa aluesyyttäjäksi ahvenanmaalla säilytettäisiin maakunnansyyttäjän virkanimike

uutena virkanimikkeenä olisi myös erikoissyyttäjä joka olisi vakituinen virka nykyisen pelkän tehtävämääräyksen sijaan virat olisivat syyttäjälaitoksen yhteisiä virkasyytteen käsittelyn osalta jatkossa myös valtionsyyttäjien virkarikosasiassa syyttäjänä toimisi oikeuskansleri tai oikeusasiamies kuten valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän osalta on nykyisin säädetty

esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia muihin

lakeihin tehtäisiin lähinnä teknistyyppisiä korjauksia arvoisa puhemies rikollisuus ei katso rajoja eikä

maantieteellisiä jaotuksia vaan rikokset keskittyvät eri puolille maata jatkuvasti hyvin eri

siitä vielä

arvoisa puhemies käsittelyssä on syyttäjälaitoksen uudistus joka on yksi osa hallituksen laajoista oikeuslaitosuudistuksista meillähän

tullaan karsimaan ja se laki oli juuri käsittelyssä toki se että syyttäjälaitoksesta tulee yksi valtakunnallinen virasto voi myös tuoda mukanaan vahvuuksia kuten mahdollisuuksia erikoistua ja ja hoitaa asioita tehokkaammin syyttäjän työhän on äärimmäisen tärkeää oikeusvaltiossa ja oikeusturvan kannalta että ihmiset saavat oikeutta että uhrit saavat oikeutta ja että asiat tulevat nopeasti ja laadukkaasti käsittelyiksi edustaja torvinen piti äsken pitkän puheenvuoron ja lopussa hän viittasikin syyttäjäyhdistyksen esiin nostamaan kritiikkiin onkin tärkeää että lakivaliokunta käy huolellisesti nämä esiin nostetut kysymykset läpi haluaisinkin ministeriltä tiedustella mitä hän ajattelee näistä esiin nousseista ihan varteenotettavista huolista kuten siitä että kun nyt koko syyttäjälaitos on sama yksikkö niin syyttäjä voitaisiinkin siirtää ilman suostumusta koko valtakunnan alueella tämä voi merkitä satoja kilometrejä ja näin ollen perheiden kannalta tietenkin hankalaa jos näin tulee käymään syyttäjäyhdistys onkin esittänyt ongelman poistamista säätämällä säännös että virka voidaan siirtää työssäkäyntialueen ulkopuolelle vain virkamiehen suostumuksella eli tämähän tarkoittaa sitä että työssäkäyntialue tuo kahdeksankymmentä kilometriä ikään kuin olisi rajana ja vaatisi sitten myös työntekijän oman suostumuksen kysyisin myös perusteita sille miksi nyt ollaan esittämässä määräaikaisia virkoja syyttäjille sillä tässä työssähän jatkuvuus ja riippumattomuus ovat äärimmäisen keskeisiä

arvoisa puhemies hallituksen esityksen mukaan syyttäjälaitoksen muodostaminen yhdeksi virastoksi helpottaa ja yksinkertaistaa tiettyihin asioihin erikoistuneiden syyttäjien toimintaa tämä on todella hyvä asia

syyttäjälaitoksen ongelma on tällä hetkellä se että syytteiden nostamiseen menee aivan liian paljon aikaa me tarvitsemme sinne lisää resursseja rahaa meillä ei niinkään paljon ole annettavissa mutta toivottavasti tämä esitys auttaa auttaa siihen että saamme todellakin lisää resursseja keskitettyä asioitten hoitamiseen ja saisimme nopeutettua syytteiden nostamista

arvoisa rouva puhemies nyt käsillä oleva hallituksen esitys yhtenäistää syyttäjälaitoksen yhdeksi valtakunnalliseksi syyttäjälaitokseksi ja voimassa oleva laki kumotaan ja uusi laki vie sitten meidät uuteen maassa toimii yksi yksittäinen syyttäjälaitos joka on valtakunnallinen tämä antaa sen mahdollisuuden että syyttäjät voivat erikoistua pitää muistaa että tämän maailman olosuhteissa esimerkiksi talousrikollisuus on mennyt jo niin monimutkaiseksi ja niin valtavan vaativaksi alaksi että se vaatii ihan selkeästi sitä että syyttäjä omassa toimessaan on huippuammattilainen ja pystyy asian syytteen nopeasti viemään tuomioistuimen käsiteltäväksi tässähän on on kysymys siitä jos ihminen saa syytteen jostakin rikoksesta niin perustuslakimme mukaan hänellä on oikeus saada omassa asiassaan kohtuullisessa ajassa päätös ja sitten siitä tarvittaessa voi vielä valittaa ylempään oikeusasteeseen kysynkin ministeri häkkäseltä kun nyt uusi laki on päätöksentekovaiheessa täällä eduskunnassa niin miten te näette sen että toteutuuko tässä tämä perustuslain tavoite että

tämä uusi syyttäjäuudistus nopeuttaa tätä tuomioistuimen käsittelyä tätä prosessia niin että syytetty henkilö saa sitten oman asiansa käsitellyksi nopeasti ja saa tuomioistuimesta päätöksen josta hän sitten voi valittaa miten te näette onko tämä nopeuttava menettely

arvoisa puhemies itsekin perussuomalaisten edustajana tapasin näitä syyttäjäyhdistyksen edustajia ja he toivat näitä ongelmia esille kysyn ministeriltä nyt tässä ja lähetän sitten valiokuntaan terveiset että käykää tosi huolella läpi nämä olivat tosi tärkeitä asioita mitä tuli esille erityisesti juuri tämä että jos on yksi yksikkö ja nämä ovat yhteisiä virkoja niin voidaanko henkilöä siirrellä ilman suostumusta tämä voi vaikuttaa myös epäpidettyyn henkilöön tai sanotaan että hän hyvinkin kärkevästi ajaa joitakin rikosasioita riippumattomuudellaan ja ehkä hänestä ei pidetä tämmöisiäkin huolia tuli että ei kai tässä käytetä tätä valtaa sitten väärin toinen kysymys oli se että aluesyyttäjät

nimitetään nimitetään valtakunnansyyttäjän toimesta eli esimiehen toimesta niin vaikuttaako se siihen kun he ovat johtavassa asemassa uskaltavatko he esittää kritiikkiä ja olla itsenäisiä ja jos vertaamme esimerkiksi tuomioistuimen tuomareihin jotka nimittää taas presidentti niin se on hyvin toisentyyppistä kun oma esimies ei niin sanotusti nimitä omia alaisiaan voi olla että se ei välttämättä tuo parasta mahdollista eteenpäinmenoa ja kritiikkiä siellä viraston sisällä

jossakin rikosasiassa niin jos on yksi virasto miten tämä esteellisyysasia on mietitty tämä oli yksi asia joka siinä kritiikissä tuli esille

arvoisa rouva puhemies oikeuslaitoksen uudistusvauhti on aika hurja uudistus toisensa perään tulee ja vaikutusten arvioinnit ovat jääneet aika heikolle hapelle on näköjään lähdetty siitä liikkeelle että tehdään näitä uudistuksia ja sitten katsotaan miten ne toimivat ja sitten tehdään parannuksia jälkikäteen täällä on paljon käyty keskustelua lainsäädännön tasosta ja siitä kuinka huolellista pitäisi lainvalmistelun olla ja toivoisin että oikeusministeriö olisi tässä johtotähtenä näyttämässä mallia siitä miten hyvä lainsäädäntötyö toteutetaan käytännössä on käräjäoikeusuudistus josta ei vielä tiedetä mihin se johtaa sitten on ulosottoviraston uudistus siitäkään ei tiedetä miten se käytännössä tulee toimimaan sitten on valtion aipa hanke tämä tietokone ja ohjelmistouudistus joka nyt viimeisimmän tiedon mukaan

saadaan käyttöön vasta syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista sitten on tuomioistuinviraston uudistus jota pohditaan on valtava määrä uudistuksia ja olisin toivonut sitä että nämä olisivat pikkasen kevyemmällä syklillä tulleet jotta olisi nähty näitä vaikutuksia mitä eri uudistuksilla on nyt tässä kohtaa lähdetään siitä liikkeelle että tämä tuo organisaation kautta lisää tehoa syyttäjäntoimeen mutta siitäkin ovat aika ohuet nämä arviot ja niin kuin täällä on jo todettu syyttäjäyhdistys on tuonut painavia näkökulmia ja uskon että sitten valiokunnassa me käymme nämä vielä paremmin läpi

arvoisa puhemies

lausuntopalautteissa tuettu varsin laajasti tosin jotkut ovat arvostelleet sitä että korkeammat virkamiehet nimitetään virkaansa määräajaksi tämä on tietenkin kysymys joka saattaa parantaa asiaa tai heikentää asiaa sen tulemme näkemään mutta se mikä tässäkin asiassa tulee ilman muuta esille on vanha sanonta jossa sanotaan että

tässä kohdassa arvoisa oikeusministeri kysynkin kun nyt halutaan sitten lisätä resursseja tarvitaan lisää resursseja niin olisiko mahdollista tässä kohtaa puuttua myöskin summaaristen asioiden sivuvaikutuksiin siltä osin miten ne lisäävät toimintaa ihan esimerkkinä tapaus jossa henkilö joutuu tai pääsee terveyskeskukseen tai sairaalaan tai hammaslääkäriin ja tämä lasku jää maksamatta tämähän on täysin riidaton asia laskut on maksettava eikö vain mikäli henkilö ei pysty sitä maksamaan ja asia siirretään ulosottoon se on ihan ok jos nyt sitten käy niin että tämä asia on välillä ollut perintätoimiston perittävänä ja henkilö saa maksettua tämän maksunsa siihen saakka kaikki on kunnossa mutta sen jälkeen perintätoimiston perimiskulut lähtevät käräjäoikeuskierrokselle ja sitä kautta lisäävät tietysti myöskin syyttäjän työtaakkaa siellä

tämä kierros estettäisiin niin se parantaisi ahdingossa elävän ihmisen asemaa ja auttaisi häntä pääsemään veloistansa pois ja lisäksi vähän poistaisi ylimääräistä työtä

tämä kuulostaa tässä yhteydessä pieneltä asialta mutta niille puolelle miljoonalle ihmiselle jotka tällä hetkellä ovat ulosotossa ja yli neljällesadalletuhannelle jotka maksavat näitä summaaristen asioitten lisäkuluja ulosoton kautta tämä on iso asia

tehdään toivon että tämä otettaisiin erityistarkasteluun ja että voisitte katsoa voidaanko asialle tehdä jonkinlaista parannusta

rouva puhemies melko usein kun oikeuslaitoksesta keskustellaan jää ikään kuin huomioimatta se että syyttäjän rooli on myös olla puolueeton ja objektiivinen virkamies sitä sitä ei voi liiaksi korostaa vaikka se ei käytännössä sellaisena aina näyttäydy tai sellaiselta monista tunnu perussuomalaisissa on nyt herännyt edustaja meren esiin tuoma vakava huoli siitä että tällä hallituksen esityksellä vaarannetaan syyttäjänimitysten puolueettomuus ja luodaan sellainen mahdollisuus että siellä sitten päällikkövirassa olevat pystyvät keskittymisen kautta siirtämään jollain tavalla epämieluisat tai hankalat syyttäjät syrjään kuin turkin mallissa onko tässä tällainen ongelma ja miten te olette oikeusministeriössä tätä tätä keskittymistä

arvoisa puhemies

karsinta on ollut meillä aika tiivistä näitä vähennyspäätöksiä on jo monta kertaa tuotu

tänne eduskuntaan päätettäväksi ja viime vuoden päätöksillä vähennetään vielä tulevaisuudessa lisää oikeuslaitospaikkoja näitä uudistuksia on tehty uudistuksen perään ilman sellaista arviointia mitkä ovat ne tulokset ja mitkä ovat ne yhteiskuntavaikutukset näistä päätöksistä siksi minä kysynkin arvoisa ministeri kun omaan pitkän ajan kokemuksen tämmöisistä organisaatiomuutoksista niillä on aina tarkoitus hakea tehostamista ja semmoisia toimenpiteitä millä saadaan tuloksellista työtä aikaan mutta käytännössä ne aina sellaisiksi että on tapahtunut henkilötyövuosien vähennyksiä onko tässä nyt takana tämmöinen henkilötyövuosien vähentämistarve
arvoisa rouva puhemies sekä syyttäjälaitoksen että koko oikeushallinnon puitteissa suomessakin on toteutettu aika pitkää pitkää prosessia jossa yhdeksänkymmentä luvun alussa perustettiin kihlakunnat ja silloin myös purettiin järjestelmä joka oli toimiva vanha nimismiesjärjestelmä siinähän oli ongelmana tavallaan sanoa oikeusturvakysymys nimismies sekä toimi poliisien päällikkönä että johti tutkintaa minkä jälkeen hän toimi syyttäjänä ja lopuksi vielä ulosottopuolenkin päällikkönä elikkä hänellä oli kolme hattua päässään ja tämä järjestelmä purettiin joka oli sinänsä toimiva ja ja varsinkin pienillä paikkakunnilla ja seuduilla varmasti aika hyväkin mutta tietysti oikeusturvanäkökulma tuli syytetyn tai tuomitun kohdalla vähän hankalaksi koska tuttu kaveri tuli joka mutkassa vastaan

meidän meidän koko tuomioistuinjärjestelmää syyttäjälaitosta viedään eteenpäin tämän arvioiminen miten hyvä tästä tulee aikahan sen tulee näyttämään mutta kysymys on myös resursseista ja niiden kohdistamisesta ja kuten täälläkin on todettu niin kyllä kyllä osaamisella on hyvin paljon merkitystä tämän päivän ajassa olosuhteet oppiminen tietotekniikka lainsäädäntökin muuttuvat koko ajan ja se vaatii ammattitaitoa myös syyttäjältä jonka pitää pystyä tietämään tarkalleen mistä milloinkin on kysymys ja ja löytämään ne oikeat ratkaisut joista tuomioistuin lopuksi tekee päätökset

kehitystä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies ministeri puheenvuoronne alussa totesitte että on tärkeää että tämä koko järjestelmä toimii niin että esitutkinta syyttäjä tuomioistuin ja täytäntöönpano pelaavat yhteen eikä ole pullonkauloja ehkä meillä on niitä tässä ollut viime aikoina kuitenkin ja ehkä juuri syyttäjänkin kohdalla ja siksi on tietysti hyvin tärkeää että tätä katsotaan tämän kokonaisuuden kannalta että asiat sujuvat ja voimavarat ovat riittävät siellä missä niitä tarvitaan eli koko ketjussa sinänsä tämä on hyvin tärkeää ja toivon että tämä puoli valiokunnassa käydään läpi onko järjestelmä nyt sitten tämän uudistuksen ja mahdollisen tuomioistuinlaitoksen uudistuksen kautta saatavissa sellaiseksi että näin tapahtuu toisaalta kiinnostaa tämä jako nyt on selvä asia se on valtakunnallinen sitten aluesyyttäjät ja sitten siellä mainitaan myös maakuntasyyttäjät ja vielä senkin alla taitaa olla joku joku yksikkö minulla ei nyt tässä ole lakiesitystä

käsitin niin että aluesyyttäjät ovat hovioikeuspiirien mukaisia ainakin ilmeisesti tasan niin mutta mikä on sitten tämän maakuntasyyttäjän rooli tulevatko ne säilymään nykyisissä maakunnissa ja koko suomen kattavasti vai keskitetäänkö niitäkin tässä järjestelmässä on kuitenkin mahdollisuus rajuunkin keskittämiseen mitä nyt on tapahtunut ja täytyy hyvin tarkkaan katsoa että oikeusturva ei vaarannu sen tähden että näitä oikeushallinnon palveluja ja tehtäviä keskitetään liikaa
sitten ministeri häkkäsen vastaus enintään kolme minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia hyvistä kysymyksistä ja keskustelusta ensinnäkin yleisesti on juuri niin kuin tässä useassa puheenvuorossa tuli esiin jos halutaan että rikosvastuu tehokkaasti toteutuu mutta toisaalta kaikki oi keusvaltion periaatteet ja oikeusturvan laadukkuus otetaan huomioon niin silloin nimenomaan syyttäjätoiminta on poliisi kerää todisteita ja suorittaa esitutkintaa syyttäjä oikeudellisesti arvioi täyttyvätkö tietyt tunnusmerkistöt oikeudellisesti ja arvioi sitä kerättyä materiaalia itsenäisenä lainkäyttöviranomaisena irrallaan poliisista ja sen jälkeen tuomioistuimessa kaksi asianosaispuolta syytetty puolustajineen ja ja syyttäjä omine todisteineen esittelee todisteita ja tuomioistuin riippumattomasti ratkaisee nämä asiat jokaisen prosessivaiheen täytyy saada riittävästi resursseja ja tarvitaan myös organisatorisia muutoksia jotta kyetään erikoistumaan muuttuvan maailman yhä vaikeampiin ja monimutkaisempiin rikollisuuden ilmiöihin tämän takia pelkästään resurssit eivät aina ole avainkysymys vaan se miten kyetään johtamaan lisäkouluttamaan henkilökuntaa tarjoamaan mahdollisuutta erikoistua esimerkiksi vaikeisiin talousrikoksiin nyt jos katsotaan vaikka talousmaailman murrosta että yhä useammat asiat tapahtuvat digitaalisessa ympäristössä kenties keinovaluuttojen maailmassa vaikean teknologian ja kansainvälisen ympäristön maailmassa niin kyllä tämä edellyttää että jokaisen rikosketjun toimijan täytyy kyetä resursseiltaan erikoistumaan ja toimintatavoiltaan erikoistumaan myös näihin asioihin tämän takia me joudumme tekemään salissa äsken peräänkuulutettuja uudistuksia jokaisella sektorilla meidän täytyy oikeusvaltiota kehittää niin hanakammin meidän viranomaiskoneisto on siinä osaamisen aallonharjalla missä muukin yhteiskunta menee sen takia näitä uudistuksia tehdään syyttäjien viransiirroista nämä ovat ihan normaaleja virkamieslain mukaisia kysymyksiä painostustarkoituksessa ei saa siirtää täytyy olla aivan asialliset perusteet jos joku siirto tulee nämä ovat aivan poikkeuksellisia tapauksia jos joitain virkoja ruvetaan siirtämään sitten mitä tulee aluesyyttäjän eli aina tavallaan tietyn alueen johtajan rooliin se on määräaikainen virka viisi vuotta kuten on nyt vaikkapa

käräjäoikeuksien johtajilla eli kyse on hallinnollisesta johtajatehtävästä ei lainkäyttötehtävästä lainkäyttötehtävässään he ovat itsenäisiä ja riippumattomia mutta johtaja voidaan viiden vuoden päästä vaihtaa jos eivät jostain syystä putiikissa hommat onnistu sen takia tavallaan tämä määräaikaisuus on tässä mukana lainvalmistelun taso oikeusministeriö tulee jatkossakin olemaan lippulaiva tässä ei huolta siitä nämä uudistukset ovat huolella mietittyjä kaikista uudistuksista ei voi sanoa eksaktisti mitkä ovat vaikutukset mutta tiedetään jo nyt että pääpiirteittäin tällaiset rakenneuudistukset tulevat johtamaan hyviin lopputuloksiin yleisellä tasolla tavoitteena tämän hankkeen osalta on sinänsä pitkällä aikavälillä saada ehkä jonkin verran säästöjä mutta ennen kaikkea parantaa osaamisen tasoa nykyisten niukkojen resurssien kehyksessä

vielä tarkentanut tätä ministeri vastasi aluepäällikköjen määräaikaisuuksista että ne ovat viisivuotisia sen johtajan paikka sen johtajan pesti on määräaikainen mutta onko ajatus että näillä toimijoilla on siis siellä olemassa virka ja sitten

ja sitten tämän määräaikaisuuden jälkeen palaavat siihen siihen vakituiseen virkaan vai vai ymmärsinkö oikein mitä ministeri sanoi
haluaako ministeri vielä vastata

normaalisti virkaan esimerkiksi jostain kihlakunnansyyttäjän normaalista virasta niin nämä menevät normaalin virkamieslain puitteissa eli sellaisessa tapauksessa saattaa olla virka tallella en tiedä nämä menevät normaalin virkamieslain mukaisesti korostan sitä että kyse näissä aluejohtajaviroissa on samalla lailla kuin kaikissa valtionhallinnon viroissa myös käräjäoikeuden puolella johtamistehtävästä ja hallinnon organisoinnin johtajan paikasta ei lainkäyttötehtävistä niinkään tässä turvataan nimenomaan että lainkäyttötehtävät ovat itsenäisiä ja riippumattomia mutta jos toimit organisaation johtajana niin ne tehtävät eivät ole lähtökohtaisesti elinikäisiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies kysymys on siis muutoksista pelastuslakiin pelastusopistosta annettuun lakiin ja palosuojelurahastolakiin pääkysymyksenä on tietysti maakuntauudistuksen toimeenpano pelastustoiminnan osalta ja myöskin valtion lupa ja uudelleenjärjestely ja näiltä osin lakiuudistukset tulisivat siis voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä samalla pelastuslakiin hallitus esittää tehtäväksi muutoksia liittyen öljy ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan niin että niiden torjuntatehtävä keskitettäisiin nimenomaan pelastustoimintana rajavartiolaitokselle meripelastustoimintaan pelastuksen sivu ja sopimushenkilöstön koulutukseen liittyviä täsmennyksiä ja toisaalta myös väestönsuojeluvelvoitteisiin liittyviä täsmennyksiä pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin siis muutoksia niin että erityisesti alueelliset maanpuolustuskurssit maakuntien häiriötilanneharjoitukset ja sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön pelastusalan koulutus täsmennettäisiin nimenomaan pelastusopiston tehtäviin ja maakuntien koordinoimaksi alueelliseksi sovitustehtäväksi palosuojelurahastoon tehtäisiin erityisesti sen tulosohjausta koskevaa täsmennystä ja lisättäisiin mahdollisuus avustaa maakuntia myös myös kuntia edelleen palosuojelurahastosta voitaisiin jatkossakin avustaa samalla lukuisia voimassa olevia säännöksiä kumotaan teknisistä syistä en käy niitä tässä luettelemaan uudelleen mitä tulee näihin sisällöllisiin täsmennyksiin muutoksiin joita luettelin pelastuslain osalta väestönsuojarakentamisen peruslinjaus joka tässä otetaan on se että edelleen suomessa taataan väestönsuojat kattavasti koko väestölle siten että rakentamisen yhteydessä on velvoite ennen kaikkea rakennuslupaviranomaisella kunnalla huolehtia siitä että väestönsuojia on kaikilla alueilla riittävästi samalla pyritään rakentamisen kustannuksia helpottamaan siten että maanpäällinen väestönsuoja luetaan jatkossa kerrosalan siis rakennusoikeuden kerrosalan ulkopuolelle ja myös poistetaan väestönsuojan rakentamisen velvoite rakennuskohtaisesti tietyiltä tiloilta joissa se on ollut ollut suhteellisen kallista ja ja vähemmän välttämätöntä kuten urheilun harjoitusrakennuksilta varastorakennuksilta ratsastusmaneeseilta ja peltirakenteisilta halleilta samalla myös mahdollistetaan ja edistetään yhteisten väestönsuojien toteuttamista osaltaan pidentämällä niin sanottua suojautumismatkaa kahdestasadastaviidestäkymmenestä metristä viiteensataan metriin ja helpottamalla niitä ehtoja joilla voidaan aluerakentamisessa kaavoittaa ja sopia yhteinen väestönsuoja silloin kun nämä edellytykset pelastumiseen joka tapauksessa säilyvät tältä osin kunnan rakennuslupaviranomaisen rooli entisestään vahvistuu sen osalta että mietitään miten sen kyseisen rakentamisalueen ja kohteen osalta nämä edellytykset sisäministeriö luonnollisesti ohjaa tätä toimintaa sitten osaltaan mutta päävastuu tässä siirtyy sinänsä kunnille jotka jotka sitten lausuntojen pohjalta näitä ratkaisuja kunkin asuinalueen osalta tekevät lausuntokierroksella lakiesitys on on pääosin nähty tarkkaan harkituksi myös näiden toimivaltasiirtojen osalta ja luonnollisesti on joitain yksityiskohtia joissa joissa varmasti sitten toimeenpanovaiheessa täytäntöönpanon yksityiskohdat täydentyvät minusta on hyvä että myös eduskunta keskustelee valiokunnissa ja täysistunnossa tarkennuksista suomessa meillä kansalaiset voivat hyvin luottaa siihen että pelastustehtävät ovat laajasti ymmärrettyinä hyvin ja myöskin tasavertaisesti hoidetut tässä maassa tämä jatkossakin täyttyy

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa pelastuslakia

pykälässä on säädetty päätöksenteosta kansainvälisen avun antamisesta tai pyytämisestä avun antamiseen osallistuvan henkilöstön asemasta on säädetty laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan voimassa oleva lainsäädäntö ei tällä hetkellä sisällä säännöksiä kuntien maakuntien alueen pelastustoimen tai pelastuslaitosten tehtävistä ja vastuista kansainvälisessä pelastustoiminnassa mahdollisuus hyödyntää kansainvälisen avun antamiseen hankittua erityiskalustoa ja varusteita sekä tehtävään koulutettua ja harjoitettua henkilöstöä kotimaisissa onnettomuustilanteissa onkin osoittautunut epäselväksi pidän hyvänä että tältä osin lakia täsmennetään maakuntalain kuudennen pykälän ensimmäisen momentin neljännen kohdan mukaan maakunnan tehtäväalaan kuuluu pelastustoimi saman lain toisen momentin viidennen kohdan mukaan maakunta voi lisäksi hoitaa maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä ja euroopan unionin asioita ja yhteyksiä tällainen toiminta edellyttäisi sitä että maakunnalla olisi käytettävissään toiminnan edellyttämät taloudelliset resurssit tällä hetkellä ei välttämättä ole maakunnan velvoitteet kansainväliseen pelastustoimintaan osallistumisessa rajoittuvat maakunnan kotimaisen tehtäväalan mukaisiin tehtäviin ja vastuisiin valmius ulkomaille annettavaan pelastustoimintaan kuuluvaan apuun perustuisi esityksen mukaan maakuntien kotimaiseen riskien mukaiseen osaamiseen valmiuteen ja palvelutasoon arvoisa puhemies sain olla viime vuonna mukana seuraamassa venäjän ruskealassa sekä petroskoin ympäristössä neljän barentsin maan yhteistä pelastusharjoitusta tämä osoitti jälleen kerran että maiden väliselle yhteistyölle on jatkossakin tarvetta harjoituksessa oli lähes yhdeksänsadan pelastusalan ammattilaista neljästä arktisesta maasta sekä tarkkailijoita muun muassa iranista pelastusharjoitus oli erinomainen esimerkki suomen ruotsin norjan sekä venäjän välisestä yhteistyöstä joka juhlapuheiden lisäksi myös toimii toki harjoitukseen oli jokaisessa osallistujamaassa myös panostettu tavanomaista enemmän eivätkä kaikki harjoituksen osat täyttäneet esimerkiksi suomalaisia työturvallisuusvaatimuksia harjoituksissa testattiin palo ja pelastustoimen ja ensihoidon yhteistoimintaa useissa erilaisissa onnettomuustilanteissa harjoituksissa oli perinteisten sammutuskalusteiden lisäksi venäläisillä käytössä myös moottoripyöriä sekä pelastushelikoptereita toiminta oli mielestäni erittäin tehokasta ja vaati eri maiden viranomaisilta roolitusta sekä saumatonta yhteistyötä harjoituksia seuranneena voin hyvillä mielin todeta että suomalainen palo ja ensihoito ovat edelleen maailmalla huipputasolla meistä voidaan ottaa naapurimaissakin oppia pelastusalan yhteistyö mahdollistaa onnettomuustapauksissa suomen ja venäjän välisen yhteistoiminnan yhteistyö maiden välillä pohjautuu suomen ja venäjän väliseen valtiosopimukseen yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi paikallis ja aluetason viranomaiset ovat vuosien kuluessa solmineet rajat ylittävät hyvät yhteistyösuhteet joiden ylläpitäminen on tärkeää suomalaiset matkustavat ulkomaille vuosi vuodelta entistä enemmän ja saattavat tarvita yllättäen apua suuronnettomuudessa pidänkin tärkeänä että arjen turvallisuutta tuottavat viranomaiset pystyvät harjoittelemaan yhdessä yli rajojen kehittymään sekä kehittämään kalustoaan meidän hyväksi arvoisa puhemies toiminnan rahoituksen suhteen näen uhkakuvia suomessa valtakunnallinen yhteistoiminta suomen ja venäjän välillä sekä sisäministeriön päättämä kansainvälinen pelastustoimen avunantotoiminta rahoitetaan valtion tulo ja menoarvioista määrärahan käytön perusteita ja käytäntöjä on suunniteltu yhteistyössä raja alueiden pelastuslaitosten ja aluehallintovirastojen edustajien kanssa paikallisen tason venäjä yhteistyön rahoittamiseen ei enää ole olemassa erityisiä valtion talousarviossa olevia rahoitusjärjestelmiä koska lähialueyhteistyörahoitus on lopetettu rajat ylittävän paikallistason yhteistyön rahoitus perustuu tältä osin pelastuslaitosten omaan rahoitukseen itä ja pohjois suomen pelastuslaitosten yhteistoiminnan jatkaminen venäjän puolella olevien toimijoiden kanssa on kaikin puolin perusteltua ja samalla arktisten alueiden maiden pelastusyhteistoiminta sekä lähialueyhteistyön rahoitus tulee turvata jatkossakin yhteistoiminta näiden välillä ei saa loppua ulkomaille annettavaa apua varten valtion toimesta ja kustannuksilla luodut luodut ja hankitut erityisvalmiudet kalusto ja varusteet ovat myös maakuntien käytettävissä onnettomuustilanteiden vaatimassa pelastustoiminnassa samoin perustein kuin maakuntien omat resurssit kansainvälisen pelastustoiminnan erityisvalmius tulee näin maakuntien pelastustoimen kotimaan valmiuksiin

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita pelastustoimeen liittyviä lakeja pääosa muutoksista johtuu maakuntien perustamisesta sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä laki päivittää ja selkiyttää koko pelastusalan kokonaisuutta ja siinä huomioon myös maamme kansainväliset velvoitteet antaa ja ottaa vastaan pelastusapua lakiesitys huomioi myös alan koulutukseen liittyvät seikat sopimus ja sivutoimihenkilöstöstä aina vakituiseen pelastusalan henkilöstöön saakka lisäksi väestönsuojeluun liittyviä säännöksiä selkiytetään mukaan lukien väestönsuojien rakentaminen

tervehdin ilolla kyseistä hallituksen esitystä erityisesti väestönsuojien rakentamisvelvollisuuden keventämisestä tämä tämä edesauttaa sitä että juha sipilän hallituksen

ja toteutuu ja tässä on kyseessä aivan aidosti ja oikeasti normien purkua ja byrokratian vähentämistä suomi on yksi harvoista maailman maista joissa joissa edelleenkin väestönsuojia rakennetaan meillä rakennetaan noin kuuteensataan rakennukseen vuodessa väestönsuoja on tarpeellista siis kysyä ylimitoitammeko me väestötilojen rakentamisen rakennuksiin tänä päivänä siksi tervehdin ilolla sitä

miettimään sitä mihin rakennuksiin rakennetaan ja millä perusteella voitaisiin voitaisiin olla velvoittamatta näitten väestönsuojatilojen rakentamiseen mutta silti meillä tullaan edelleen rakentamaan väestönsuojia omien mitoitustemme mukaisesti ja näihin uhkatekijöihin siviiliväestöön kohdistuviin kohdistuviin uhkiin voidaan voidaan siis varautua väestönsuojarakentamisen normien purkamiseen nyt nyt otetaan etenkin kolme asiakohtaa poistetaan suhteellisen kalliiden väestönsuojatilojen rakentamisvelvoite esimerkiksi juuri peltirakenteisilta halleilta ratsastusmaneeseilta ja varastorakennuksilta ja yhteisten suojien nyt mahdollistuu meillä on pelisääntönä ollut että jokaiseen rakennukseen erikseen on pitänyt väestönsuojatila rakentaa tämäkin on tervetullut uudistus
arvoisa rouva puhemies kuten ministeri omassa esittelypuheenvuorossaan totesi tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa pelastuslakia pelastusopistosta annettua lakia ja myös palosuojelurahastolakia jo useammassa puheenvuorossa on käyty hallituksen esitystä itse haluaisin myöskin todeta tämän väestönsuoja asian on erittäin hyvä että meillä kevennetään väestönsuojarakentamisvelvoitteita

tervehdin ilolla etenkin sitä että nyt pystytään helpommin rakentamaan keskitettyjä väestönsuojia ei niitä jokaiseen rakennukseen erikseen tulevia väestönsuojia tällä saadaan mahdollisesti myöskin liikuntapaikkoja lisää ja muita vastaavia tiloja hyötykäyttöön ja erittäin hyvä on se että nyt nämä poikkeukset mitä väestönsuojien rakentamiseen

myöskin kuntien päätettäväksi siis käytännössä kunnan rakennuslupaviranomainen voi päättää poikkeuksista väestönsuojarakentamiseen toinen asia minkä haluan nostaa on palosuojelurahastolakimuutos nythän on hyvä että tässä hallituksen esityksessä maakunnat lisätään palosuojelurahastosta myönnettävien avustusten saajien joukkoon mutta arvoisa ministeri haluaisin kysyä teiltä tällä hetkellä

kunta voi saada avustusta esimerkiksi pelastuslaitoksen rakentamiseen kun kunta omistaa sen mutta kun nyt monet kunnat ovat käytännössä jo menneet siihen käytäntöön että kuntien sataprosenttisesti omistamat yhtiöt omistavat rakennuksia niin voitaisiinko mennä jo siihen pisteeseen ja siihen tilanteeseen että nämä kuntien sataprosenttisesti omistamat yhtiöt voisivat myöskin saada avustuksia kyseisiin rakennuksiin ja samoin kun ollaan myöskin kalustossa jo menty nykyaikaan että on liisattuja kalustohankintoja ja vastaavia näihinkin voisi saada tukea

arvoisa rouva puhemies meillä suomessa palo ja pelastustoimi on huippuluokkaa ja turvallisuus on tällä hetkellä ehkä enempi kuin pitkään aikaan esillä ja keskusteluissa ja myös ihmisten mielessä

sisäinen turvallisuus arjen turvallisuus mutta myös ulkoinen turvallisuus ja tänä päivänä nämä jo usein menevät tietyllä tavalla vähän lomitustenkin ja ja on hyvä että tästä kokonaisuudesta kannetaan huolta haluan antaa ministeri mykkäselle kiitosta ja myös hänen edeltäjälleen tästä väestönsuoja asian eteenpäinviemisestä tämä on kysymys joka on on enempi sitä omaa rootelia asumisen ja rakentamisen puolelta vaikka väestönsuojien vaikutukset asumisen kustannuksiin eivät tutkimusten mukaan ole kovin merkittävät niin tässä tehdään nimenomaan järkeistämistyötä kevennetään velvoitteita poistetaan tiettyjä kohteita joissa joissa väestönsuojat eivät ole tarpeen ja sitten on tämä yhteisten väestönsuojien rakentaminen eli jatkossa voidaan rakentaa hieman pidemmän matkan päähän yhteisiä väestönsuojia isomman väkijoukon käyttöön ja siinä nimenomaan tulee järkevällä tavalla esille tämä minkä edustaja torniainen nosti esille eli toimivuus ja niiden paikkojen hyödyntäminen tällä hetkellähän ne usein ovat varastoina ja muina mutta nyt voidaan yhdistää esimerkiksi liikunnan taikka erilaisen harrastamisen tiloja näihin ja tämä antaa nimenomaan paljon jouston mahdollisuuksia kuntiin eli eli kunnat ja ja esimerkiksi taloyhtiöt voivat tehdä tällaisia yhteisiä kokonaisuuksia arvoisa puhemies itse toivon että jatkossa kiinnitetään suurempaa huomiota myös väestönsuojien sisäilmaongelmiin niitä on havaittu useissa eri paikoissa erityisesti näissä jotka on rakennettu maan alle

rouva puhemies nämä lakimuutokset pohjautuvat pitkälti siihen että maakuntahallintoa ollaan rakentamassa ja sitä myöten sitten myöskin pelastustoimeen on tulossa rakenteellisia muutoksia tietysti äärimmäisen tärkeää on tämä yhteistyö sosiaali ja terveydenhuollon kanssa ensihoito sairaankuljetukset mutta myöskin sitten niin kuin tässä lainsäädännössä on paljon otettu esille näitä näitä ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä tätä yhteistyötä maakuntatasolla tulisi tehdä paljon koska jos ajatellaan että siellä on esimerkiksi ympäristövahinkojen torjunta ja näitten rajaaminen niin tarvitaan yhteistyötä myöskin ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa olisin kysynyt ministeriltä kun täällä pelastuslaitoksen toiminnassa myöskin nämä palokunnat ovat hyvin keskeisessä roolissa millä tavalla huolehditaan siitä että myöskin tulevaisuudessa näiden sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntamiehistön ympäri suomea tulee kattavasti huomioitua ja että meillä on myöskin saatavuus ja taso vähintään se mitä tänä päivänä on ja onko niin että sitten tässä maakuntahallinnossa maakuntatasolla tarkastellaan esimerkiksi näitten sopimuspalokuntien jäsenten riittävyyttä alueellisesti vai millä tavalla tämä aiotaan tulevaisuudessa sitten heidän osaltaan ratkaista monilla pienillä paikkakunnilla paikkakunnilla näitä ammattipalomiehiä loppujen lopuksi on vain kourallinen ja näitten sopimuspalokuntien osuus on varsin merkittävä toivoisinkin että tässä yhteydessä kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen

arvoisa puhemies tässä on tosiaan takana tämä maakuntauudistus monet muutokset liittyvät siihen tämä maakuntauudistus tuo tullessaan myös sen että ensihoidossa pelastustoimella on entistäkin suurempi suurempi rooli ja kiireinen sairaankuljetus siirtynee siirtynee sinne entistäkin enemmän tämä johtunee myös siitä että eu vaatii tämän kiireettömän kilpailutusta ja tähän liittyen esittelypuheenvuorossa mainitsitte että se toiminta tulee turvata jatkossakin ja kansan pitää luottaa siihen koulutusuudistus on semmoinen mikä on myös hallitusohjelmassa mainittu ja tämä ensihoidon kasvava osuus pelastustoimesta mielestäni vaatii sen että pelastajan ammattitutkinnon rinnastaminen sairaanhoitajan pätevyyksiin ja sosiaali ja terveydenhuollon ammattinimikkeeksi tuo tuo sen vaadittavan askeleen että tämä on toimiva järjestelmä tulevaisuudessakin eli missä vaiheessa on on odotettavissa hallitusohjelmassa mainittu pelastustoiminnan koulutuksen uudistus

arvoisa rouva puhemies tämä on muistaakseni vuoden sisään kolmas osa pelastuspuolen muutoksista jotka liittyvät tähän niin sanottuun maakuntahallintoon elikkä siihen entiseen sote uudistukseen voi olla että että tässä jossain kohtaa tulee kysymys siitä mitenkä tämä pysyy sitten hallinnassa tuolla valiokuntakäsittelyssä kun pelastuspuolelle on on useampi eri paketti ehkä ensimmäinen kysymykseni on se että kun tässä eittämättä on erittäin hyviä kohtia muun muassa tämä väestönsuojien rakentamisen helpottaminen niin että näitä yhteissuojia voi olla tai että niitten käyttötarkoitusta voi muuttaa muuten niin miksi se on sidottu vuoteen kaksituhattakaksikymmentä vai onko niin että nämä väestönsuojaratkaisut voisivat olla voimassa jo vaikka tästä kesästä jolloinka se helpottaisi rakennesuunnittelun ja ja hintojen osalta ynnä muuta ettei tätä asiaa olisi sidottu tähän maakuntauudistukseen minulla on huoli että jos ja kun voi olla että tapahtuu niin tämä maakuntauudistus ei tällä aikataululla mene niin tämäkin hyvä asia joka liittyy näihin väestönsuojiin jäisi sitten toteutumatta sen haluaisin kyllä etenevän tässä hankkeessa

arvoisa rouva puhemies itse laitan näihin valtiopäiväasioiden aikakirjoihin sellaisen näkemyksen että sinänsä tuen kyllä tällaisia norminpurkuja ja ja ajatusta siitä että puretaan sitä turhaa normia turhaa lainsäädäntöä vuosikymmenien aikana tarpeettomaksi käynyttä lainsäädäntöä mutta haluan kuitenkin muistuttaa siitä väestönsuojatilojen ensiarvoisesta

tuollaiset tapahtumat katso aikaa ja paikkaa eivätkä välttämättä edes sitä tilaa jossa jossa kansalaiset ovat ja tarvitsisivat väestönsuojatiloja on sitten vaikkapa teollisuuspalo lähellä tai joku muu vastaava tapahtuma joka voi vahingoittaa ihmisiä niin tällaisia tilanteita varten meillä väestönsuojia on niin kuin tuossa edustaja heinonen aikaisemmin myöskään asumisen kustannuksiin väestönsuojien rakentaminen ei ei merkittävää lisää tuo mutta mutta varmasti varmasti tarpeellinen asia on pohtia ja katsoa mitä tässä asiassa on tehtävissä vaarantamatta kansalaisten turvallisuutta mutta sitten oikeastaan se peruskysymys liittyy tähän kansainväliseen pelastustoiminnan harjoitustyöhön ja kun tiedän ministeri mykkäsen olevan esimerkiksi venäjä asioista hyvin perillä niin miten te näette tässä eu pakoteilmastossa jossa elämme tämän kansainvälisen harjoitustoiminnan merkityksen meillä on pitkä itäraja ja kesä tulossa metsäpaloineen ja kaikkine muineen onko tämä kansainvälinen harjoitustoiminta venäjän kanssa riittävällä tasolla ja onko yhteistoiminta tältä osalta viritetty siihen malliin kuin pitäisi

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoroa ja pitkään pelkäsin kun kuuntelin muita puheenvuoroja että olen varmaan ainoa joka on eri mieltä tässä salissa mutta onneksi sitten edustaja kari tässä juuri minua ennen ennen puhui liittyen just näihin väestönsuoja asioihin ymmärrän ymmärrän toki sen että joissain tapauksissa saattaa jonkun verran kustannuksia halpuuttaa kun ei tarvitse tarvitse rakentaa näitä väestönsuojia varmaan löytyy sellaisia rakennuksia mihin ei ei näitä väestönsuojia tarvitse rakentaa itse kerran elämässäni päässyt viettämään yön tällaisessa väestönsuojassa ja ei siellä tarvitse montaa ihmistä olla kun yhden yön aikana alkaa happi loppumaan ja jotain toista ainetta kertyä kertyä sitten enemmän ja tällainen paniikkimieliala ja ja tällainen siinä tilanteessa että tulee tällainen laajamittainen katastrofi kymmenilletuhansille ihmisille kaupungissa tarvitaan tarvitaan väestönsuojaa määräämättömän pitkäksi ajaksi tätä mietitään vielä vielä nyt uudestaan varmaan löytyy tästäkin jotain sellaista missä voidaan voidaan höllentää mutta ei ei mielestäni kovin helposti tässä on sitten vielä sekin puoli että suomessa on paljon vientiteollisuutta joka joka vie väestönsuojia ja siihen liittyvää teknologiaa ympäri maailmaa muun muassa etelä koreaan japaniin lähi itään ja niinpäin pois mitkä olisivat sitten vaikutukset tälle tälle sektorille jos jos kovin paljon

arvoisa rouva puhemies väestönsuojarakentamiseen minäkin kiinnitän hieman huomiota on erittäin hyvä että tätä nyt järkeistetään sillä tavalla että pienemmät alle alle tuhannenviidensadan neliön toimitilat esimerkiksi voivat yhtyä alueella olevien väestönsuojien käyttöön toisaalta sitten tässä on myös sellainen asia josta toivoisin että sitä voitaisiin valiokunnassa paremmin käsitellä on paljon sellaisia toimitiloja jotka kooltaan kaksituhatta viiva kolmetuhatta neliötä ja niissä on tilapäistä käyttöä eli ne eivät ole koko ajan täynnä vaan käyttäjämäärät vaihtelevat hyvinkin paljon ja näiden osalta toivoisin että tähän voisi valiokunnassa jotain joustoa syntyä voi olla esimerkiksi seurakuntarakennuksia joissa voi olla tilaisuuksia sadalle hengelle tai viidellesadalle hengelle heille tulee nyt aika kova rasite tässä jäämään jos he joutuvat sitten erikseen rakentamaan omat väestönsuojat sitten täällä todetaan näistä poikkeuksista joita voi hakea olisin ministeriltä kysellyt vähän tarkennusta tarkoittaako tämä poikkeus poikkeusta tähän tuhanteenviiteensataan neliömetriin vai muuhun säädäntöön nähden

tämä poikkeuslupa myös näitä rakennuksia

arvoisa puhemies nyt kun mahdollisuus on kysyä niin kysyn olin maanpuolustuskurssilla ja kävimme täällä helsingin väestönsuojatiloissa jotka oli tarkoitettu ihan ihan tavallisille ihmisille ilman että ovat missään julkisessa tilassa kotoaankin sinne pääsevät nehän olivat aivan loistavat nyt kysyisin sitten miten tässä väestönsuoja asiassa ylipäätään on ajateltu pikkukaupunkeja kuten esimerkiksi vaasaa seinäjokea kemiä joissa yksinkertaisesti ei ole väestönsuojia ihmisille sieltä ehkä joittenkin julkisten rakennusten alakerrasta saattaa löytyä väestönsuoja mihin nämä ihmiset laitetaan silloin jos jotakin tapahtuu jos ei juuri ole ollut sitä seurakunnan yhteistä juhlaa missä koko kansan väki olisi ollut niin mihinkä ne ihmiset työnnetään miten heidät hoidetaan tämä olen oikeasti pohtinut ja nyt kun on mahdollisuus kysyä tästä niin ajattelin kysyä mikä heidän heidän kohtalonsa on onko se niin että täytyy naamari ostaa kotiin ja liimapaperia tai roudarinteippiä millä saadaan ikkunanraot ikkunanraot sitten pantua kiinni vai mikä on se tilanne

rouva puhemies tämä väestönsuojia koskeva uusi määräys on tietysti erittäin hyvä asia puolisenkymmentä vuotta sitten väestönsuojamääräyksiä muutettiin jolloin ne neliöpinta alat muuttuivat joiden jälkeen niitä vasta tarvitaan muistaakseni se oli kuusisataa neliötä silloin jos en väärin muista ja se oli hyvä uudistus silloinkin että aivan pieniin joihinkin rivitalokohteisiin niitä ei tarvinnut rakentaa hintalappu väestönsuojarakentamisessa on neliölle kuusikymmentä viiva sata euroa melko tarkkaan ja silläkin on tietysti iso iso merkitys tällä hetkellähän väestönsuojia voidaan siviiliaikana käyttää irtaimistovarastoina ja että niillä taloyhtiöissä on kuitenkin ihan selkeä käyttö olemassa että eivät ne turhan panttina ole haluan korostaa kuitenkin sitä että kun tässä on keskustelussa noussut esille ensihoidon merkitys ja sen koulutuksen varmistaminen muistaakseni edustaja jalonen nosti tämän esille niin se on iso asia ainakin omassa maakunnassani kun kun siun sotea rakennettiin ensihoito nousi oikeastaan hyvin keskeiseen rooliin toivon että myöskin tämä koulutus nyt varmistetaan tässä uudistuksessa

arvoisa puhemies kun luin öljyntorjuntaosuutta niin koetin tarkkaan katsoa mistä löytyisivät sisämaata koskevat säännökset nyt ei sattunut silmään meillä on sisämaassa erittäin paljon suuria polttoainevarastoja tietenkin niiden öljyntorjuntamääräykset menevät suurten polttoainevarastojen sisälle

niihin kuljetetaan yleensä vrn kautta rautateitse tämmöisen kuljetusliikkeen tai vrn varautumista siihen kuinka rataosuuksilla tapahtuva öljyntorjunta toimii ja mitenkä se hoidetaan kuntoon

arvoisa rouva puhemies tähän väestönsuoja asiaan vielä norminpurku näitten väestönsuojatilojen osalta on vähän samanlaista kuin silloin kun puhutaan autopaikkavelvoitteiden vähentämisestä niillekin on oma koulukuntansa joka mielellään vähentäisi autopaikkoja kaupungissa tiedän että löytyy varmasti ihan perusteltuja alueita tai tai rakennuskomplekseja joihinka ei tarvittaisi ihan nykylainsäädännön mukaisia väestönsuojatiloja ne voitaisiin järjestää mielekkäämmällä tavalla jotenkin toisin mutta vaikkapa oman kotikaupunkini lahden läpi kulkee yksi valtakunnan isoimmista maanteistä vierestä kaupungin läpi kulkee käytännössä yksi suomen isoimmista rautatieyhteyksistä ja sitä kautta valtavat määrät erilaisia kemikaaleja myrkkyjä ja muita vastaavia ja tässä kun edustaja tolppanen mainitsi sitten toisenlaisia paikkakuntia joissa ehkä ei välttämättä kantaa onko näissä kaupungeissa sitä mutta suomesta löytyy tietenkin alueita joilla ehkä ihan samalla lailla ei olisi tarvetta väestönsuojatiloille ikään kuin riskiarvion näkökulmasta sen takia haluan tuoda esiin myös sen näkökulman että pidän tämmöistä kategorista näkemystä siitä että että näistä väestönsuojatiloista voitaisiin pikkuhiljaa luopua ikään kuin liuentamalla vähentämällä pikkuhiljaa antamalla valtuudet tästä kaavoittajalle kyllä hieman sellaisella

haulikolla ammutulla politiikalla tehdyksi mieluummin pitäisi keskittyä siihen että ne väestönsuojelulliset tarpeet tyydytetään eikä niitä tarpeita jotka liittyvät esimerkiksi gryndereiden haluun rakentaa nämäkin väestönsuojatilat suoraan kovan rahan asunnoiksi

raskauttavia tekijöitä siihen ympätään mukaan edustaja kari nosti esille tämän autopaikka asian tällä hetkellä asuntoja rakentava velvoitetaan rakentamaan autopaikkoja kiinteästi rakennuksen yhteyteen rakennuksen alle ja

ylimitoitettuja normeja se tarkoittaa että jää käyttämättömiä autopaikkoja joista kuitenkin joudutaan maksamaan joita joudutaan lunastamaan se se nostaa asunnon hintaa useilla kymmenillätuhansilla tällaisen väestönsuojan kohdalla se toimii pitkälti samalla tavalla ja siitä näkökulmasta tämä muutos on hyvin tervetullut lainsäädäntöön kysyisin vielä olisiko syytä pohtia tätä ehkä vapaammin vielä niin että irrottaisi väestönsuojavelvoitteen asuntorakentamisesta kokonaan niin että se kaavoituksessa olisi kylläkin mukana se on julkinen yhteistila jota voidaan käyttää johonkin muuhun mutta sitä ei enää pidettäisi elimellisenä osana asuntorakentamista silloin sen kustannukset eivät myöskään tulisi suoraan asuntojen kustannuksiksi

arvoisa puhemies kiitos laajasta keskustelusta tässä edustajat alkoivat käymään aika pitkällekin menevää eri suuntiin menevää keskustelua erityisesti tästä väestönsuojelusta ja sanoisin että tässä hallituksen esityksessä kuitenkin kirkko on vahvasti keskellä kylää ja ja vankoin

jos aluerakentamisessa pystytään osoittamaan että rakennetaan yhteinen väestönsuoja viidensadan metrin etäisyydelle maksimissaan niin siinä on laajemmat poikkeamismahdollisuudet mutta edelleen lähtökohta on se että jokaisessa rakennuksessa on väestönsuoja ja kunta voi siitä rakennuslupavaiheessa poiketa jos se tehtäisiin pääsäännöksi niin silloin se voisi tulla sitten vaikeammaksi että yksi rakennushanke ikään kuin pääsee eri ehdoin ja toinen toisessa vaiheessa sen täytyy liittyä siihen alueen kokonaissuunnitteluun jos siinä pystytään kattavasti ottamaan se huomioon niin silloin silloin tämä mahdollisuus on on sitten toisentyyppinen nykyiset väestönsuojat tietysti pitää ja kannattaakin ylläpitää tästä kansainvälisestä pelastusyhteistyöstä mistä täällä edustajat kulmala ja kari erityisesti kysyivät ansiokkaasti sinänsähän nykyisinkin ja jatkossakin rahoituksesta vastaa sisäministeriö ja

pelastajat toimivat pääsääntöisesti pelastusopiston komennuksella silloin näissä kansainvälisissä tehtävissä tosin pelastuslaitokset ovat olleet sitten kahdenvälisessä yhteistyössä lähialueyhteistyövaroilla erityisesti venäjän kanssa ja se se puoli kuuluu sitten sitten jatkossakin maakuntien välisen yhteistyön puolelle sikäli kuin siihen mahdollisuuksia on

sopimusperusteisesti mukana sitten on valitettavasti maakuntia joissa selvästi on sukupolvenvaihdoksen jälkeen tilanne jossa näyttää siltä että ei riitä vapaaehtoisia me me etsimme nyt malleja joilla tässä voitaisiin luoda porkkanoita mutta se on viime kädessä sitten maakunnissa innovoitava sitten taas vaikkapa helsingissähän tämä toimii taas hyvin vahvasti ammattilaislähtöisesti eli mallit ovat hyvin erilaisia ja ja niin ne varmasti jatkossakin ovat mutta tässä suhteessa ei ole periaatteellista muutosta

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille vastauksista itse kylläkin kysyin erästä asiaa johon ministeri ei ehtinyt vastaamaan voin kysyä sen uudestaan miten ministeri näkee sen voisiko jatkossa

palosuojelurahastosta saada rakentamisavustuksen esimerkiksi kunnan tai maakunnan kokonaan omistaman yhtiön rakennus tai kalustohankkeeseen ja miten ministeri suhtautuu tähän jo käytännössä olevaan leasing rahoitukseen hankitaan kalustoa kun sitten ministeri sanoi tästä väestönsuojien rakentamisesta niin varmaan ministeri ei tarkoittanut ihan sitä että jokaiseen rakennukseen tulee rakentaa väestönsuoja perustuu nimenomaan kerrosneliöihin

rouva puhemies aika monesta asiasta meitä kansanedustajia ja eduskuntalaitosta voi syytää mutta autopaikkavelvoitteesta ei voi autopaikkavelvoite on kuntien kuntien itsensä päättämä asia ja siitä voi jokainen kaupunki tehdä itse päätöksiä halutaanko kalliita autopaikkoja velvoittaa jokaiselle asunnolle ja ja jopa useita toisaalla oma auto on välttämättömyys ja silloin silloin tällainen velvoite rakentamisessa on ihan hyvä pitää paikallaan ja toisaalta siellä missä oma auto

yleensä se autopaikka ei myöskään niin paljon maksa sillä sillä maakaan ei ei siinä tapauksessa ole niin kallista mutta hivenen hämmästelin edustaja tolppasen puhetta vaasasta onko siellä jätetty kaikkiin taloihin rakentamatta nämä väestönsuojat vaikka vaasa onkin lähempänä ruotsia kuin toista naapuriamme niin niin sielläkin tietysti on vaarana joku uhka tulla toivottavasti myös siellä rakentamisesta on pidetty kiinni eikä poikkeamista ole annettu joka ainoaan kiinteistöön ja ja näin laiminlyöty lainsäädännön velvoitteita väestönsuojista edustaja adlercreutz nosti minun mielestäni hyvän ajatuksen jatkojalostamiseen että voitaisiin kaavoituksessa tarkastella isompaa aluetta mikä idea itse asiassa tässäkin on tavallaan mukana ja silloin yhdistyisi myös tämä edustaja torniaisen ajattelu siitä että tiloja voitaisiin hyödyntää entistä monipuolisemmin ja helpommin

silloin tietysti nämä tilat rakennettaisiin jossain jossain vaiheessa tämän kaavan toteuttamisen yhteydessä ja se tuntuisi jotenkin järkevältä varsinkin uusilla asuinalueilla

arvoisa puhemies todellakin ihan hyvä kysymys sinänsä mikä täältä tuli mutta asun itse idyllisellä puukaupunkialueella missä on hirsitaloja meidän kellarissamme ei ole väestönsuojaa eikä ole naapurissakaan meillä on erittäin paljon sellaisia asuma alueita missä on vanhoja niin sanottuja rintamamiestaloja nämä ovat niitä ongelmakohtia silloin jos jotakin sattuu se mikä tulee saattaa tulla idästä tsernobylistä se saattaa tulla lännestä forsmarkista se saattaa tulla ihan vaikkapa meille rakennettavasta raahesta näitä paikkoja meillä on paljon tämä on se kysymys mitä näille ihmisille tehdään saman tien heitän vielä lisäkysymyksen ihmiset kysyvät mitä on tunninko se nytten oli paketti siihen ei löydy vastausta mistään kukaan ei kerro sitä mitä siihen kuuluu

rouva puhemies minusta on täysin selvää että sataprosenttista suojaa harvaan asutussa suomessa on lähes mahdoton rakentaa ei semmoista järjestelmää voi ollakaan mutta minusta edustaja karin huoli oli minä vastusta missään tapauksessa se on selvä asia mutta tietysti lainsäädäntö menee eteenpäin ja tässä on jo viitattu siihen että että tänä päivänähän kaavassa voidaan autopaikat määritellä mutta ennen tätä lakia väestönsuojia ei kaavoissa kyllä määrätä se tulee ihan rakennuslupavaiheessa alaa hieman tunnen eli rakennuslupavaiheessa tulee sitten näitten neliömäärien mukaisesti mitkä lait ovat tähän mennessä voimassa tämä järjestelmä on tällä hetkellä ollut mutta minusta ihan hyvää keskustelua ja ministeri avasi oivallisesti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä koskee siis laillista maahanmuuttoa koskevan direktiivin toimeenpanoa jossa sisällöllisesti oleellista on se että jatkossa tutkijoille ja opiskelijoille myönnettäisiin oleskeluluvat kahdeksi vuodeksi yhden vuoden sijaan edellyttää tietysti että luvan myöntämisen kriteerit täyttyvät erityisesti turvattu toimeentulo tältä osin ja tämän jälkeen samalla pyritään siihen että meillä on hyvin helppokäyttöinen sähköinen uusintamenettely siis esimerkiksi kokonaisen tutkinnon suomessa opiskeleville johon liitetään opintorekisteriote ja ja toimeentulo ote pankin kautta ja tämän jälkeen se voidaan uusia eli käytännössä pystytään markkinoimaan suomea koulutusviennin näkökulmasta myöskin luvituksen mielessä sujuvana kokonaisuutena tutkijoiden lupaharkinta selkiytyy erityisesti sitä kautta että jakoa tutkijoiden ja jatko opiskelijoiden välillä ei enää tehtäisi täällä on on ollut hieman semmoista harmaata vyöhykettä joka on aiheuttanut mutkia matkaan esitys lähtee myös siitä että tutkijat jatkossa saisivat tutkimushankkeensa jälkeen oikeuden työnhakuun vuoden ajaksi saisivat työperusteisen oleskeluluvan työnhakuun kuten tälläkin hetkellä ulkomaalaisille opiskelijoille jotka suomessa

on mahdollista myöntää yhdenvertaisen kohtelun

osalta ulkomaisten tutkijoiden osalta asema paranisi siten että heidät rinnastettaisiin suomen kansalaisiin sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevassa lainsäädännössä riippumatta heidän oikeussuhteestaan tutkimusorganisaatioon eli jälleen pyritään siihen että suomi on houkutteleva kansainvälisten tutkijoiden vierailuvaihtoon työvaihtoon ja ja tältä osin osin avoin ja kansainvälinen maa samalla ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säädökset au pair sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta tätä lupatyyppiä ei ole aikaisemmin ollenkaan säännelty vaan se on perustunut vain vakiintuneeseen käytäntöön ja tässä samalla pyritään siihen että au pairin asema selkeytyy kun laissa määrätään tarkemmin mitä au pairilta edellytetään isäntäperheessä ja mitkä ovat ovat hänen oikeutensa tällaisen luvan voisi saada aina vuodeksi kerrallaan

arvoisa rouva puhemies tämä esitys jossa maahantuloa järkeistetään niiden osalta jotka eivät hae kansainvälistä suojelua on erittäin tervetullut olin hiljattain tilaisuudessa jossa olivat kasvuyritysten nuoret toimitusjohtajat läsnä ja kun heiltä kysyttiin mikä on suurin este heidän toiminnalleen suomessa niin he kaikki katsoivat toisiaan ja hymyilivät ja sanoivat yhteen ääneen suomen valtio tänne on niin vaikea saada osaavaa henkilöstöä heille työlupia opiskelulupia ynnä muuta ja niin edelleen tervehdin tätä muutosta joka tässä nyt tulee selkeänä parannuksena ja ja pidän sitä perusteltuna ja myös erittäin hyvin

arvoisa puhemies tässähän nyt laitetaan kansalliseen lainsäädäntöön täytäntöönpannaan tätä eu direktiiviä

ja harjoittelijoita ja on myös tämä au pairien uusi sääntely mitä meillä aikaisemmin ei ollut suurimmat muutoksethan koskevat näitä lupien pituuksia kun tänä päivänä lupa on annettu vuodeksi niin tulevaisuudessa annettaisiin kahdeksi vuodeksi ja tässä myös omalta osaltaan helpotettaisiin

nykyistä järjestelmää tämä on siinä mielessä oikein perusteltu uudistus jolla toivon mukaan osittain pystytään myös helpottamaan sitä että varsinkin ne opiskelijat jotka meillä korkeakouluissa tällä hetkellä opiskelevat ja valmistuvat pystyisivät myös työllistymään suomeen koska heitä todella tarvitsemme tässä myös on ehkä hyvä todeta tämmöinen nyanssi että on hyvä että tämä tutkijoiden osalta myös siten että enää ei ole merkitystä sillä onko tutkija työsuhteessa vai tutkiiko hän apurahalla tämä sidos tämän lainsäädännön myötä poistetaan ja saadaan tämäkin järkevämmälle pohjalle mutta ehkä kaiken kaikkiaan tästä kokonaisuudesta voisi vielä näin loppuun kysyä ministeriltä tässähän myös hallituksen oma tavoite on ollut selvittää millä tavalla me pystyisimme houkuttelemaan nimenomaan osaavaa työvoimaa suomeen ja tästä hallitus omia papereitaan on julkaissutkin viime vuoden puolella olisin kysynyt onko tässä nyt tapahtumassa joitain uusia hankkeita sen suhteen millä suomi olisi toisaalta houkuttelevampi kohde tulla tekemään töitä mutta myös niin että yhä enenevässä määrin pystyisimme joustavoittamaan joitakin näitä meidän lupakäytäntöjämme ja tehostamaan näitä prosesseja joita meillä edelleen on

arvoisa rouva puhemies niin kuin tuossa edellinen puhuja totesi tässä todellakin on kysymys eu direktiivin toimeenpanemisesta ja itse asiassa tämän direktiivin käsittely alkoi silloin kun itsekin tuolla euroopan parlamentissa työ ja sosiaaliasioitten valiokunnassa istuin ja silloin jälleen kerran tämänkin direktiivin kohdalla tämä suomen asumisperusteinen sosiaaliturva oli sellainen kysymys jota jouduttiin sitten pohtimaan sinällänsä kun tässä katsotaan näitä tutkimukseen ja opiskeluun suuntautuvia kolmansien maitten kansalaisten maahantuloon ja oleskeluun liittyviä edellytyksiä niin näissä ei varmaankaan ole mitään erityistä huomautettavaa mutta sitten muistan sitä keskustelua että ja vapaaehtoistoiminnan kohdalla oli kyllä pieniä duubioita eikä ainoastaan suomella vaan muutamilla muillakin mailla että pelättiin että saattaa olla mahdollista että siitä tulee sitten jonkunlainen houkutteleva reitti kuitenkin hakeutua joihinkin muihin tehtäviin kuin varsinaisesti siihen työharjoitteluun ja vapaaehtoistoimintaan tästä olisinkin halunnut kysyä ministeriltä voidaanko jollakin tavalla sitten varmistua että nämä sopimukset mitä työharjoitteluun ja myöskin vapaaehtoistoimintaan tehdään tosiasiallisesti koskevat juuri sitä toimintaa eivätkä kenties sitten mahdollisesti nämä ihmiset päädy päädy joillekin harmaille työmarkkinoille niin että tämä on ikään kuin se reitti tietysti näiden au pairien kohdalla suomi tässä nyt tekee omaa lainsäädäntöään jos nyt oikein muistan tämä au pair asiakin oli alun perin siinä direktiivissä mutta se oli todellakin niin ristiriitainen että se jäi sitten käsittääkseni siitä loppukahinoissa kokonaan pois koska

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys panee täytäntöön euroopan unionin direktiivin joka on koko euroopan kannalta varsin olennainen pitää muistaa että euroopan valtioista suomi lienee valtio jossa on ikääntyneiden väestöosuus erittäin suuri ja se ikävä kyllä koskee montaa muutakin euroopan valtiota ja jos me haluamme varsinkin erityisaloille työvoimaa niin yksi vaihtoehto ja ihan varteenotettava vaihtoehto on että saadaan tänne opiskelijoita jotka suorittavat täällä tutkinnon jonka jälkeen sitten jäävät hyödyntämään suomalaista yhteiskuntaa tekemällä työtä suomessa ja maksamalla veronsa suomeen on hyvä että euroopassa yhtenäistetään nämä menettelyt tästä varmaan ollaan montaa mieltä eri puolilla suomea miten tämä tulisi hoitaa mutta kylmä tosiasia on tänä päivänä se että esimerkiksi atk alalla

tietokoneohjelmia suunnitellaan sanotaan nyt vaikka että tätä sote hanketta kun viedään eteenpäin se vaatii valtavasti valtavasti tietokonetyötä jotta saadaan nämä ohjelmat synkkaamaan yhteen ja saadaan se kansallinen tietokanta pelaamaan oivallisesti se vaatii valtavasti ohjelmointia tietokonehuippuosaamista meillä on monta muuta yritysaluetta suomessa jotka vaativat huippuosaajia tutkimusta tiedettä ja monta muuta monta muuta huippuosaamisen alaa me tässä maassa tarvitsemme ja ikävä kyllä oma työvoima ei tällä hetkellä taida ihan riittää siihen suomessa sitten opiskelevat suurin vahinko tehdään silloin kun huippuunsa opiskellut opiskelija tekee vaikka väitöskirjan suomessa sanotaan nyt vaikka sähköalalla ja sen jälkeen lähtee töihin vaikka nyt englantiin siinä tapahtuu kyllä melkoinen aivovuoto kun hänet on täällä koulutettu ja sitten hän poistuu maasta ja on varmaan meidän kaikkien suomalaisten puolesta hyvä että tällainen erikoisosaaja jää hyödyntämään suomea tekee täällä työtä ja antaa sen oman panoksensa yhteiskunnan rakentamiseen

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ulkomaalaislaista erillinen laki joka koskisi kolmansista maista tulevien tutkijoiden opiskelijoiden työharjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä mielestäni erillislain säätäminen ei ole toivottava ratkaisu ja kaikenlaiset maahantulosäädökset tulisi sisällyttää ulkomaalaislakiin lisäksi oleskelulupia koskevia säännöksiä ja käytäntöjä olisi tärkeää jatkuvasti kehittää siten että ne palvelisivat suomen etua olen huolissani siitä olemmeko säätämässä uutta sosiaalisen maahantulon ja harmaan talouden kanavaa harjoittelijoiden au pairien ja vapaaehtoistyöntekijöiden sisällyttäminen direktiivin toimeenpanoon saattaa synnyttää mahdollisen työlainsäädännön kiertämisen lisäksi kolmansien maiden korkeakoulujärjestelmät ovat kirjavia ja osin hankalasti yhteensovitettavissa suomalaisen järjestelmän kanssa mahdollista että myönnettyä oleskelulupaa käytetään vain eu alueelle pääsemiseen oleskeluluvan myöntäminen opiskeluoikeuden perusteella suoraan kahdeksi vuodeksi on mielestäni huono asia ensimmäisen vuoden jälkeen on mahdollista seurata maahantulijan opintomenestystä ne jotka väärinkäyttävät tämän lain perusteella myönnettyä oleskelulupaa tuskin edes ilmaantuvat oppilaitokseen saati suorittavat yhtäkään opintopistettä

tämän nykykäytännön mukaan päästäisiin nopeammin kiinni ja päästäisiin perumaan sitten tarpeettomat

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on hyvin tarpeellinen ja ja meillä on niin kuin tässä on tullut useassa muussakin puheenvuorossa jo esiin työvoimapula kerron yhden esimerkin pari vuotta sitten oulusta yritys haki ohjelmistoalan työntekijää avoimella haulla haastatteli monta mutta ei löytänyt juuri oikeanlaista osaajaa löysi osaajan joka oli korkeakoulussa opiskelemassa mutta tulikin ilmi että hän on kotoisin ja hänellä oli työlupa ainoastaan siivousalan töihin ja kuinka ollakaan kun yritys haki tälle opiskelijalle työlupaa ict alan töihin siinä vaiheessa oulussa oli vielä aika paljon muitakin ict alan osaajia työttömänä ja ja todettiin että hän ei saa työlupaa yritys oli hyvin pettynyt siinä vaiheessa koska oli löytänyt kotikaupungista osaajan joka oli korkeakouluopiskelija ja jolla oli siis lupa olla oulussa ja suomessa mutta hän ei saanut kuitenkaan sitten arvioinnin jälkeen sitä työlupaa tässä on kyse siis kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen opiskelun työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja

kokonaisuus on iso hallintovaliokunnassa sitä tullaan sitten vielä kevään aikana tarkastelemaan ja jos nähdään että siellä on vielä jotain jota pitää tarkentaa niin se sitten on eduskunnan käsissä että se tehdään mutta lain tavoite ja ja myöskin sen aika on hyvä eli

arvoisa rouva puhemies vielä sen haluan sanoa tässä tämän hallituksen esityksen kohdalta että on syytä muistaa suomi esimerkiksi nokian aikana silloin kun nokia eli suuruuden päiviä puhelinteknologian alalla

verkkojen rakentajana tässä maailmassa huippuosaajana edelleen elikkä silläkin alalla me tarvitsemme huippuosaajia nimenomaan matemaatikkoja ja tietokoneohjelmoijia ja yleensä huipputeknologian osaajia mikroelektroniikan juuri sen tekniikan mitä me käytämme kun tartumme esimerkiksi tämmöiseen älypuhelimeen suomalaiset nuorethan ovat monessa tapauksessa menneet tuonne euroopan eri yliopistoihin opiskelemaan lähimmillään viroon kauimmillaan jonnekin kauimmillaan jonnekin espanjaan taikka italiaan taikka kreikkaan minne nyt menevätkään mutta joka tapauksessa opiskelijavaihto on on ollut vilkasta me olemme hyötyneet siitä että suomalaiset nuoret ovat päässeet opiskelemaan eri puolille maailmaa joten sen verran pitää meilläkin toki olla solidaarisuutta että

tämä keinoälyhän tekee tuloaan kaikkialla maailmalla hurjaa vauhtia ja siinä

tänä päivänä monen yliopiston rehtorit huippuosaajat ovat kaikki liikuttavan yhtä mieltä siitä että suomalaisten kannattaa pysyä tässä kehityksessä mukana jos me jäämme siitä jälkeen se johtaa siihen että työpaikat pikku hiljaa siirtyvät täältä pois me olemme täällä pohjolan kauimmaisessa nurkassa eräänlaisena saarekkeena euroopan pohjoisinta osaa ja meidän ei kannata eristäytyä kyllä meidän kannattaa tämän muun maailman mukana kulkea ja pyrkiä myymään niitä huipputeknologian tuotteita muualle maailmaan ja sitä kautta luoda uutta elintasoa työllä on tämä maa ennenkin rakennettu ja uskon vakaasti että niin tehdään

arvoisa puhemies on ihan ymmärrettävää että aina kun varsinkin näistä ulkomaalaislain pykälistä ja oleskeluluvan edellytyksistä puhutaan keskusteluun nousevat myös nämä tietynlaiset uhkakuvat ja kysymykset siitä voidaanko näitä järjestelmiä käyttää väärin oleskelulupalainsäädäntöhän on on aina tasapainoilua oikeastaan kahden asian välillä toisaalta sen kanssa että pystymme vastaamaan akuuttiin tarpeeseen luomaan väyliä lailliseen maahantuloon mutta toisaalta että pystymme myös ehkäisemään näitä väärinkäytöksiä olisi hyvä että ministeri kun varmaan vielä puheenvuoron tähän loppuun saa kävisi myös läpi mitkä ovat niitä keinoja joilla pystymme esimerkiksi tällaisen kahden vuoden luvan osalta myös näitä välitarkasteluja tekemään ja puuttumaan selviin väärinkäytöksiin koska kyllähän meillä lainsäädäntö antaa myöden myös siihen että jos oleskeluluvan edellytykset eivät jossain vaiheessa enää täytyy niin sitten siinä vaiheessa voidaan peruuttaa

arvoisa puhemies edustaja ronkainen toi tuossa esiin minunkin mielestäni merkittävän huolen sosiaaliturvan väärinkäytön suhteen joka näihin asioihin voi aina sisältyä kun tuodaan tänne saliin esityksiä joissa pyritään tuomaan enemmän tai vähemmän työperäistä maahanmuuttoa suomeen niin siinä on aina se pelko että joku elleivät nyt kaikki niin ainakin joku yrittäisi väärinkäyttää tätä meidän oleskelulupajärjestelmäämme kuitenkin meidän pitäisi ensin keskittyä siihen että saataisiin suomalaiset työllistettyä ja koulutettua ja estettyä heidän syrjäytymisensä eikä tarjota niinkään niitä opiskelu ja työpaikkoja ulkomaalaisille minäkin siis kuulisin mielelläni ministeriltä keinoista joita hallitus on on ajatellut ettei tällaista oleskelulupakäytäntöä ainakaan väärinkäytettäisi ja hankittaisi perusteettomasti sosiaaliturvaa suomesta
ja sitten ministeri mykkänen enintään kolme minuuttia kiitos
arvoisa puhemies kiitos kysymyksistä tähän edustaja räsäsen ja hoskosenkin painottamaan aivan oikeaan oikeaan kysymykseen miten käytännössä myös houkutellaan osaajia suomeen opiskelijoita tutkijoita työharjoittelijoitakin hallituksen talent boost ohjelma tähtää tähän ehkä niitä muita toimia on lupahallinnon puolella oleellinen englanninkielisten viranomaispalveluiden lisääminen ja sitten toki myös esimerkiksi enterfinland fi sähköiset palvelut maahantulomenettelyiden osalta tätä työtä tehdään työ ja elinkeinoministeriön kanssa kovasti olen samaa mieltä että se on olennainen osa että suomi on pidettävä maailman turvallisimpana maana mutta samalla avoimena kansainvälisenä houkuttelevana se on meidän tulevaisuutemme kannalta ehdottomasti etu edustaja essayah otti esiin työharjoittelusopimukset näiden osaltahan nyt tällä hallituksen esityksellä mahdollisestaan vain työsuhteessa tapahtuva työharjoittelu ja koko direktiivikin koskee vain korkeintaan kaksi vuotta sitten suoritetun korkeakoulututkinnon omaavien työharjoittelua eli ei mitään laajamittaista työharjoittelumaahanmuuttoa

eun vapaaehtoisohjelmiin siis tiettyihin eun määrittelemiin ohjelmiin liittyvä vapaaehtoistyö ei mikään laajempi ikään kuin paikallisesti järjestetty vapaaehtoistyöjärjestely mahdollista tämän hen puitteissa annettavien oleskelulupien

että niin kuin täällä useat edustajat ovat todenneet avainkysymys suomelle on että me olemme houkutteleva paikka lahjakkaille nuorille opiskeluun tutkijavaihtoon ja myöskin työharjoitteluun

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on sinänsä varsin tekninen kysymys toimivaltaisen valvontaviranomaisen nimeäminen näissä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain kysymyksissä myös ahvenanmaan osalta on edellytyksenä sille että seuraavassa vaiheessa voidaan sopimusasetuksella siirtää ahvenanmaan omille viranomaisille tämä vastaava toimivalta silloin kun tätä itse pohjalla olevaa lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädettiin toimeenpantavaksi tätä asiaa ei siinä yhteydessä pystytty kerralla järjestämään ja sen takia tämä tekninen lakimuutos tarvitsee tässä vaiheessa eduskunnalle tuoda esitettäväksi ja tältä osin perusteet ovat ilmeiset tämä säädös tarvitaan siis jotta me voimme laillisesti valvoa tätä tärkeää asiaa myös ahvenanmaan osalta
arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä viime kesänä voimaan tullutta lakia siten että valvontaviranomaisten toimivalta kattaa nimenomaisesti myös ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetut ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet rahapeliyhteisöjen valvonnasta vastaisi poliisihallitus ja kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaisi etelä suomen aluehallintovirasto lain tavoitteena on estää sellainen rikollinen toiminta esimerkiksi rahanpesu jota voisi ahvenanmaalla harjoittaa suomen lain ulottumattomissa ja tällä pestyllä rahalla voitaisiin sitten tukea esimerkiksi terrorismia ja terroristisia hankkeita taikka sillä voitaisiin ylläpitää vaikkapa järjestäytynyttä rikollista toimintaa

kun hallitus jossain laissa valuvian todettuaan kykenee reagoimaan ongelmaan nopeasti ja korjaa sen lakimuutoksella jotta vastaavilta kor jaustoimilta vältytään jatkossa meidän on syytä katsoa tarkemmin peiliin täällä eduskunnassa mutta mutta myös valmistelevien viranhaltijoiden tuolla ministeriössä arvoisa puhemies kannatan tätä lakiesitystä

rouva puhemies on todella tärkeää että tässä on otettu huomioon myöskin ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt ja kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet erityisesti urheilumaailman liepeillä oleva vedonlyöntibisnes on tällä hetkellä voisi sanoa maailman laajinta ja hyväksikäytetyintä rahanpesubisnestä meillä on veikkaus monopoli mutta sitten ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhtiöt toimivat siitä irrallaan siinä mielessä on äärimmäisen tärkeää että meillä kansallisesti ja kansallisessa lainsäädännössä huomioidaan kaikki mahdolliset mahdolliset ikään kuin porsaanreiät missä missä tämäntyyppisiä toimintoja voitaisiin harjoittaa ja ulotetaan myöskin tämä lainsäädäntö koskemaan kaikkia näitä näitä tahoja siinä mielessä täytyy sanoa että hyvä että lakia tällä tavoin kiireesti paikataan

arvoisa puhemies tässä kyseessä on siis hallitusohjelmaankin kirjattu tavoite että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista

yleisen kansallisen turvallisuudenkin kannalta vaarantumisen vaarantumisen kun ei voida toimeenpanna tätä nopeammin kun on voinut odottaa hallinto oikeuden päätöstä ja edelleen hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto oikeudelta jos on tullut täytäntöönpanokielto sieltä niin helposti vuosiakin on voinut yksittäistapauksissa kulua nyt tämän esityksen perusteella lähtökohta on se että päätökset voidaan panna täytäntöön kolmenkymmenen päivän kuluttua oleskeluluvan perumispäätöksestä ellei sitten hallinto oikeus ole sinä aikana kieltänyt täytäntöönpanoa ja siis vastaavasti oleskeluluvan perumisen kohteeksi joutuneella henkilöllä on oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatia täytäntöönpanon keskeyttämistä tai kieltämistä hallinto oikeudelta samalla säädetään että hallinto oikeuksien tulee käsitellä tämä valitus kiireellisenä eli eli ei tässäkään suhteessa nykyisessä määrin voida tällä täytäntöönpanon keskeyttämis tai kieltämishakemuksella pitkittää haasteena täytyy toki tässä vaiheessa todeta että meillä on aika monia asioita tällä hetkellä hallinto oikeuksissa kiireellisinä ja sikäli varmasti pulmaksi muodostuu se että aina hallinto oikeus ei kiireelliseksi määriteltyjäkään asioita pysty kovin nopeassa ajassa käsittelemään tämä on kysymys joka varmasti monissa asioissa lähivuosina myöskin on esillä todetaan vielä että lakiehdotus ei siis koske ulkomaalaisen käännyttämistä eli ulkomaalaista jolla ei vielä ole oleskelulupaa suomessa eli esimerkiksi turvapaikanhakijoita joiden osalta siis käännytyspäätökset voidaan nykyäänkin panna täytäntöön sinänsä välittömästi turvapaikanhakijoiden osalta kuitenkin eun turvapaikkamenettelydirektiivin ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti

hakea mutta joka tapauksessa menettely on nopeampi kuin näissä oleskeluluvan peruuttamiseen liittyvissä karkottamispäätöksissä joista tässä hallituksen esityksessä on on siis kysymys itse karkottamisen perusteisiin tässä ei siis puututa vaan ulkomaalaisen karkottaminen tämän hallituksen esityksen pohjalta tarkoittaisi edelleen henkilöä joka on tehnyt rikoksen josta voi saada vuoden tai enemmän vankeutta tai joka on tehnyt toistuvasti rikoksia henkilö voidaan karkottaa myös jos hän on käytöksellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle tai ryhtynyt tai hänen voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän suomen kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan samalla lisätään ulkomaalaislakiin säännös

myöntävästä viranomaisesta joka liittyy euroopan parlamentin ja neuvoston tätä koskevaan asetukseen teknisenä

ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista tulee nopeuttaa sen johdosta sisäministeriö ryhtyi selvittämään mitä ongelmia maasta poistamiseen liittyy tapauksissa joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä hankkeen selvitystyön perusteella sisäministeriön maahanmuutto osasto valmisteli tämän lakiesityksen lakiesitys on kannatettava koska nykyisen lain perusteella maasta karkottamista koskevia päätöksiä ei voida panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman jos karkotettava on valittanut päätöksestä hallinto oikeuteen hän saa odottaa suomessa hallinto oikeuden päätöstä senkin jälkeen on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen näin ollen maassamme voi oleskella käytännössä vapaasti ja sosiaali etuuksien turvin yleisen järjestyksen ja ja turvallisuuden kannalta vaarallisia rikollisia kuukausia jopa vuosia

ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin kuin nyt ehdotettu sääntely koskisi sekä kolmansien maiden kansalaisia että eu kansalaisia ja heihin rinnastettavia arvoisa puhemies kuten aiemmin jo totesin tämä lakiesitys on erittäin kannatettava kansalaistemme yleisen turvallisuuden näkökulmasta mahdollisuus nopeaan palauttamiseen on samalla signaali maamme rajojen ulkopuolelle mutta myös jo nyt maassa luvatta luvatta oleskeleville henkilöille

arvoisa rouva puhemies itsekin kannatan tätä lakiesitystä ja pidän sitä ihan hyvänä vastauksena kansalaisten oikeustajuakin ihan asianmukaisesti koetelleelle ajattelulle että henkilö joka saa suomesta suojan ei kunnioita suomen lainsäädäntöä ja suomalaisuutta ja ja oikeusvaltioperiaatteita vaan käyttäytyy tässä maassa niin että aiheuttaa ympäristölleen vaaraa ja ja toimii lakien vastaisesti sen jälkeen normaalin oikeusprosessin jälkeen on maasta poistettavissa karkotettavissa ja tähänkin jää vielä mahdollisuus valittaa ja valitukset pitää tämän esityksen mukaan käsitellä kiireellisinä ihan looginen ja ja järkeenkäypä ratkaisu enkä usko että suomi oikeusvaltiona ottaa tässä taka askelia jos ja kun samalla varmistetaan se että asia tulee myös hallinto oikeudessa käsiteltyä asianmukaisesti viivyttelemättä ja päätös saadaan näin ollen lainvoimaiseksi jään lähinnä odottamaan tässä salissa muita puheenvuoroja

arvoisa puhemies tarve maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuuden helpottamiselle ja nopeuttamiselle on kriittinen samaa viestitti poliisiylijohtaja seppo kolehmainen eilen eri medioissa julkaistussa tiedotteessa toteamalla että hakemusten nopea käsittely ja päätösten nopea toimeenpano on tärkeää maan sisäisen turvallisuuden kannalta tällä hetkellä vastaanottopalveluissa on noin kymmenentuhannen kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä joista noin seitsemäntuhatta on valittanut päätöksestään viime vuonna poliisi palautti noin kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä kotimaihinsa kuitenkin viime aikoina poliisi on joutunut keskeyttämään lähes puolet jo valmistelussa olleista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksista palautuksia keskeytetään muun muassa uusintahakemusten vuoksi turvapaikanhakijoiden loputonta valitusoikeutta on pystyttävä rajaamaan hallituksen esitys on askel oikeaan suuntaan mutta mittakaavaltaan täysin riittämätön vastaamaan turvapaikanhakijoiden aiheuttamaan kuormitukseen maahanmuuttovirastossa hallinto oikeuksissa ja poliisissa

arvoisa puhemies eduskuntakäsittelyn tässä vaiheessa en halua itse asiaan lyödä kantaani lukkoon mutta kyllä ihmettelen mikä on se tosiasiallinen muutos mitä tässä haetaan mikäli henkilöllä on kuitenkin oikeus hakea hallinto oikeudessa täytäntöönpanon epäämistä karkotus joka tapauksessa pitkittyy käsittelyn tästä täytäntöönpanon epäämisestä on oltava itsessään riittävän huolellinen ja perusteellinen jotta se täyttää oikeusvaltioperiaatteen ehdot ja näin käytännössä mikäli ihmiset osaavat tätä tätä välinettä käyttää me saamme tuplakäsittelyt näihin valituksiin sekä

muutenkin ovat tukossa ei tämä ainakaan niiden kuormitusta vähennä jos vielä toiveena on että kumpikin näistä käsittelyistä toteutettaisiin kiireellisenä voisin ajatella että tässä takana on ehkä jonkinnäköinen oletus että kun tehdään järjestelmästä riittävän monimutkainen ihmiset eivät osaa sitä käyttää ja näitä täytäntöönpanon epäämisiä ei sitten haettaisi ja sitä kautta tämä tuottaisi nopeamman karkottamisen polun mutta suhtaudun tähänkin skeptisesti silloin kun kysymys on nimenomaan vakaviin rikoksiin syyllistyneistä henkilöistä jotka ovat mahdollisen maahantulobyrokratian lisäksi onnistuneet käymään läpi vielä rikosoikeudellisen

käyttää meidän järjestelmää ja tuntee miten siinä toimitaan niin he löytyvät juurikin tästä ryhmästä
ministeri mykkänen

riittääkö neljä minuuttia
arvoisa puhemies kiitos hyvästä keskustelusta valitettavasti joudun pian rientämään toiseen kokoukseen mutta ehdin tässä esille tulleisiin vastata ensinnäkin voi hyvin kysyä kuinka paljon näiden täytäntöönpanokieltojen käsittely sitten hallinto oikeuksissa ruuhkautuu mutta jossa meillä käytännössä voi odottaa hallinto oikeuden päätöstä aina täällä ja sen jälkeen hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto oikeuteen keskimääräinen käsittelyaika on selvästi pidempi kuin tässä tilanteessa jossa kun jo suoraan päästään hallinto oikeuden tasolle arvioimaan se täytäntöönpanokielto päästään nopeampaan tulokseen sitten tietysti jos ja kun asiaan halutaan kiinnittää enemmän huomiota resurssien puolella siihen pystytään tarttumaan joustavammin kuin jos puhuttaisiin korkeimman hallinto oikeuden päässä olevasta jonosta näiden päätösten tekemisen kohdalla se on tietysti sitten ensisijaisesti oikeusministeriön vastuulla katsoa että että tämä valitusvaiheen tilanne etenee kohtuullisessa ja tarkoituksenmukaisessa ajassa yleisestihän tässä on kysymys siitä edustaja mäkelä aivan oikein kiinnitti huomiota esimerkiksi tähän kuuden kuukauden arvioon joka on eräs varovainen arvio mikä olisi maksimiaika maksimiaika käsittelyille käytännössä että niin kauan kuin meillä

paljolti perustellusti siitä että kaikista yksittäistä henkilöä koskevista päätöksistä myös oleskeluluvan purkamispäätöksistä voi valittaa koska viranomainen kuitenkin voi aina myös tehdä virheen päätöstä tehdessään se mahdollisuus on otettava huomioon niin niin kauan meidän on vaikea päästä siitä eroon etteikö tässä sitten olisi mahdollista myöskin toimeenpanokieltoa hakea kokonaisuudessaan sitähän myöskin tässä useampikin edustaja kysyi myös edustaja mäkelä miksi tiettyjen hallitusohjelman mukaisten muutosten toimeenpano lainsäädäntöön on kestänyt näinkin kauan voin kyllä vakuuttaa että esimerkiksi tässä asiassa edes tässä salissa ei näytä juurikaan olevan poliittista erimielisyyttä asiasta eli siitä ei ole hallituksen päässä kysymys vaan kysymys on meidän oikeusvaltiorakenteeseemme liittyvästä varsin tarkasta juridisesta punninnasta miten tällainen muutos voidaan tehdä on pyritty hakemaan mahdollisimman selkeää ja nopeuttavaa menettelyä kuitenkin siten että meidän meidän oikeusvaltiomme myös tältä osin kestää tarkastelun ja ja sinänsä aivan oikein onkin sinänsä mitä peräänkuulutettiin loputtoman valitusoikeuden uusintahakemusten lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden palautusten toimeenpanon nopeuttamisen osalta toki tässä koko ajan tehdään töitä sanoisin ulkopoliittisella rintamalla liittyen siihen että meidän osaltamme tietysti erityisesti irakin suunta on se oleellinen noin seitsemänkymmentä prosenttia näistä noin kymmenestätuhannesta kielteisen päätöksen saaneesta jotka tällä hetkellä vastaanottopalveluiden piiriin piiriin kuuluvat ovat nimenomaan irakin

turvapaikka sen takaa meidän perustuslakikin ja myös palautuskiellon mutta sitten kun on täytäntöönpanokelpoisia lainvoimaisia kielteisiä päätöksiä niin ei voida sallia sitä että tänne muodostuisi laaja tai merkittävä laittomasti maassa pysyvästi oleskelevien joukko se ei ole myöskään näiden ihmisten etu eikä myöskään luo sellaista pohjaa suomessa että täällä oltaisiin valmiita tämä kansainvälisen suojelun velvoite toteuttamaan ja että suomella olisi henkinen kyky omaksua omaksua tasapainoinen linja tässä kysymyksessä meidän täytyy pystyä kyllä tässä kielteisen päätöksen saaneiden osalta toimimaan laajemminkin kuten täällä moni edustaja on on peräänkuuluttanut myös katsotaan tiettyjä lainsäädäntömuutoksia joilla voitaisiin näiltä osin vähentää lieveilmiöitä varmasti marginaali mutta näkyvät merkittävästi eli sitä että käytetään uusintahakemuksia käytetään valitusoikeutta väärin mutta tämä on haastavaa tietysti tämän tämän tilanteen osalta koska totta kai täytyy olla myös mahdollisuus korjata nekin yksittäistapaukset joissa maahanmuuttovirasto tekee virheen niin kuin mikä tahansa viranomaispäätös suomessa lähtee siitä että siihen voidaan voidaan valitusta tuomioistuimesta hakea ja ja tuomioistuimella pitää myös olla mahdollisuus se sitten tarkastaa tämä on tämä kokonaisuus mutta tältä osin tosiaan joka tapauksessa tilanne nopeutuu näiden törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden tai kansallisen turvallisuuden uhaksi määriteltyjen henkilöiden karkotuspäätösten osalta nykyiseen verrattuna ja myöskin mahdollistaa kyllä helpommin resurs sien lisäyksellä tilanteen edelleen nopeuttamisen verrattuna nykymenettelyyn jossa mennään korkeimman hallinto

arvoisa puhemies tämä yksittäinen lakiesitys on todellakin kannatettava joskin vain valitettavan pieni ilonpilkahdus hallituksen harjoittamassa maahanmuuttopolitiikassa kuten edustaja mäkelä tässä hieman aiemmin toi esille ripeämpiäkin toimenpiteitä olisi kaivattu ja niitä olisi tosiaan kaivattu jo silloin syksyllä kaksituhattaviisitoista kun tämä maahanmuuttokriisi oikein kunnolla räjähti käsiin myös meillä täällä suomessa kuten koko euroopassa arvoisa puhemies edustaja laukkanen kysyi äsken ministeriltä tämän esityksen aiheuttamista kustannuksista en huomannut ministerin vastaavan mutta ainakin oman tulkintani mukaan täällä on todettu että kun näitä tuomioistuinprosesseja nopeutetaan niin palkkamenoina aiheutuisi noin viidenkymmenentuhannen euron vuosittaiset lisäkustannukset jotka voitaisiin kattaa jo nykyisistä määrärahoista tässähän on kyse varsin pienestä summasta jos todellakin tästä on kysymys arvoisa puhemies täytyy myös muistaa että hallinto oikeudet ovat jo nyt varsin ruuhkautuneet muun muassa kielteisistä turvapaikkapäätöksistä tehdyistä valituksista mikä on tietysti erittäin huolestuttava asia ja prosessia tulisi myös tältä osin merkittävästi virtaviivaistaa mutta mitä tulee tähän esitykseen on tosiaan terveen järjen mukaista että rikoksiin tai yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneet henkilöt voidaan tämän lakiesityksen voimaantulon jälkeen karkottaa ripeästi tai ainakin nykyistä ripeämmin ja tietenkin myös oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn jälkeen suomesta se on varmasti myönteistä sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta arvoisa puhemies ministeri mainitsi puheenvuorossaan äsken laittomasti maassa oleskelevat henkilöt heitä on täällä tuhansia tarkkaa lukua ei taida tietää kukaan ja heidän käännyttämiseensä maasta tulee tosiaan kiinnittää

arvoisa rouva puhemies perussuomalaisille oli todella se maininta hallitusohjelmassa siitä että näitä rikoksiin syyllistyneitä ulkomaalaisia karkotetaan tehokkaammin tämä karkotusprosessin nopeuttaminen on ollut meille erittäin tärkeä asia kyllä ja tätä esitystä on odotettu pitkään olen silloin hallitustaipaleen ihan alkupuolella tätä kysellyt milloin tämä tulee ja sen piti ainakin yhdessä vaiheessa tulla noin vuosi sitten eli joku siellä on sitten ymmärsin että ihan asiaruuhka ei itsessään niinkään tämän asian vaikeus tai monimutkaisuus vaan se asiaruuhka itsessään virkamieskunnassa hidastanut tätä nyt näin paljon mutta saadaan sitten lopulta joku esitys olen todella tyytyväinen toisaalta että tuli joku esitys vaikkakaan tämä esitys ei ole kovin hyvä se täytyy kyllä myöntää monella tapaa tämä ei ole hyvä minulle vain ei riitä tämä kahden minuutin puheenvuoro tästä yksityiskohtaisesti kertomaan

tästä asiasta on sivun verran tekstiä täällä hallituksen esityksessä se on lakialoite jossa ehdotin ehdotin että tämä

karkotus annettaisiin rikostuomioistuimessa se on kaikkein paras se on kaikkein oikeudenmukaisin ja oikeusturvan kannalta kaikkein kaikkein paras tapa ylipäänsä tehdä tämä ja se on se tapa millä tämä karkotusprosessi olisi pitänyt lähteä tekemään mutta tässä ei siihen lähdetty ja siitä vielä on ihan syytä syytä kyllä käydä pohdintaa keskustelen siitä vielä lisää ministerin ja virkamiesten kanssa sitten vielä tässä on muutama tärkeä asia jotka minun täytyy ilmeisesti mainita uudessa puheenvuorossa kun tässä puheenvuorossa loppuu aika kesken palaan vielä pariin tärkeään pointtiin tämän aiheen alla

arvoisa rouva puhemies pyysin puheenvuoroa siinä vaiheessa kun edustaja kari tuolta piikitteli piikitteli että mitä tekivät perussuomalaiset tämän kahden ja puolen vuoden aikana kun hallituksessa oltiin kun tätä ei silloin tuotu olisin hänelle vastannut mutta hän on nyt luikkinut jo pois että oikeastaan tämä koko lause mikä on hallitusohjelmassa että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan on pitkälti perussuomalaisten kynästä tullut olin silloin itse nimittäin siinä työryhmässä joka hallitusohjelmaa teki ja tätä maahanmuuttopoliittista ohjelmaa siihen hallitusohjelmaan sorvasi en toki ainoana mutta yhtenä syyllisistä siellä ministeri mykkänen tosiaan on jo kolmas sisäministeri tänä aikana jolta olen itsekin tivannut tivannut miksei mitään tapahdu miksei tämä esitys jo tule tule ja tässä ministeri jo vastasikin vastasikin ennen kuin poistui hänkin paikalta että oli tämä juridinen pohdinta ja oikeusvaltioperiaatteen täyttyminen ja tämmöiset seikat mitkä ovat aiheuttaneet sitten sen että näin kauan kauan on kestänyt että tämäkin jo keväällä kaksituhattaviisitoista hallitusohjelmaan kirjattu on saatu toivoisin että tämä sama juridinen pohdinta ja oikeusvaltioperiaatteen täyttyminen ja tämmöiset mietittäisiin yhtä tarkasti silloin kun ajatellaan näiden henkilöiden asemaa jotka ovat sitten joutuneet tämän maastakarkotusta odottavan henkilön uhriksi rikoksen käsittelyssä

arvoisa puhemies salikeskustelun perusteella pidän tarpeellisena vielä korostaa muutamia asioita että kuva meillä kaikilla säilyisi kirkkaana ensinnäkin valitusoikeuden käyttäminen ei ole järjestelmän väärinkäyttöä vaan järjestelmän oikeinkäyttöä toiseksi paperittomat ovat eri ryhmä kuin se ryhmä jota tässä lakiesityksessä nyt käsitellään

puhemies pidän tätä esitystä erittäin kannatettavana ja myöskin tasapainoisena suhteessa siihen mikä meidän vallitseva lainsäädäntömme ja oikeuskäytäntömme on ollut on hyvin vaikea kuvitella että joku olisi sitä mieltä että törkeisiin rikoksiin tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneiden henkilöiden karkottamisen ei pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti pidän sitä täysin itsestäänselvänä että että sen pitää tapahtua mahdollisimman nopeasti ja

mitä nopeammin tämä järjestelmä kykenee sen toteuttamaan sen parempi hieman tartun siihen mitä täällä todettiin edustaja kontula taisi sanoa niin että että valitusten tekeminen ei ole systeemin väärinkäyttöä vaan vaan sen oikeinkäyttöä totta kai valitusjärjestelmä on olemassa sitä varten kuten ministeri mykkänenkin sanoi että on alun perin tehty tehty vääriä päätöksiä mutta on kyllä rehellistä tunnustaa että tätä valitusjärjestelmää käytetään kyllä todella paljon tällä hetkellä vain sen takia että halutaan pitkittää pitkittää tämän karkotuksen täytäntöönpanoa minkä tietysti ei lähtökohtaisesti pitäisi olla olla se ensisijainen tarkoitus vaan vaan valituksen perusteena pitäisi olla se että on alun perin tehty väärä päätös

arvoisa puhemies tästä edustaja satosen hyvästä puheenvuorosta on hyvä jatkaa onhan se juuri näin että kyllä meillä kaikilla on oikeus käyttää niitä kaikkia valituskeinoja joita laki suo ja hyvä niin että niitä käytetään mutta meillä on valitettavan paljon ollut myös tapauksia joissa näillä valituksilla nimenomaan pyritään vain maksimoimaan se aika jonka henkilö voi täällä viettää se on rehellistä myöntää ei se poista sitä tosiasiaa että totta kai oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu se että jokainen saa viedä asiansa tutkittavaksi ja kyllä viranomaisetkin tekevät virheitä ja näihin pitää puuttua mutta on hyvä että myös näillä lainsäädännöllisillä muutoksilla pystytään joustavoittamaan tätä järjestelmää niin ettei ainakaan tällaisissa tapauksissa kukaan sitten

jo keskusteltu aikaisemminhan täällä keskusteltiin myös kansalaisaloitteesta joka koski nimenomaan tätä asiaa millä tavalla näihin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista tehostetaan on varmaan niin että

keskustelu näiden palautusten ympärillä tulee kyllä meidän politiikassa säilymään johtuenkin siitä että eri perusteilla maahan tulleiden ja sitten eri perusteilla kielteisiä oleskelulupia saaneiden määrä on suomessa kasvanut ja tämä asia pitää ratkaista hyvä esimerkki jos nyt katsotaan tätä vaikkapa mikä tähän asiaan ei kuulu näiden turvapaikanhakijoiden osalta on se että jos meillä tällä hetkellä jo kymmenentuhatta ihmistä odottaa sitä mitä sitten tehdään niin kyllähän tämä asia jotenkin pitää ratkaista muuten se vie uskottavuuden kyllä tältä koko oleskelulupajärjestelmältä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tässä kun karkotuslainsäädäntöä tehdään niin tämä on hieman sellaista juridista pykäläviidakkoa joka on vähän juridisoitunut byrokratisoitunut siten että se on välillä todellisuudesta irtonaista mikä on valitettavaa tässä nimittäin nyt puhutaan vakaviin rikoksiin syyllistyneiden tai yleiselle kansalliselle eli suomen turvallisuudelle vaarallisten henkilöiden poistamisesta meidän maastamme niin että ei pitäisi unohtaa maalaisjärkeä tässä on nimittäin aivan oleellinen asia se että henkilö on säilöön otettu tämä ehdotus ja tämä toimintatapa mikä nyt on suomessa ei vain oikeastaan toteuta suojatun oikeushyvää

tai sitten muunlaista oikeudenmukaisuutta mikä tähän rikollisen karkotukseen tietenkin sisältyy se

ei suojele eikä toteuta sitä oikeushyvää sitä päämäärää mihin tällä halutaan ellei se henkilö ole säilöön otettu se on aivan samantekevää sinänsä miten siinä valitellaan ja miten kauan siinä kestää vaikka olisi hyvä tietenkin että mahdollisimman nopeasti jos kuitenkin henkilö saa olla vapaana

maalaisjärjellä ajateltuna nyt vain ole järkeä että meidän järjestelmä antaa monissa tapauksissa tavallaan myöden että selvä nyt saat olla täällä vielä vaikka kolme kuukautta saat olla puoli vuotta vapaana ja käsitellään näitä sinun asioitasi oikeudessa jos ja kun näissä tapauksissa on se on se uhka ja karkotus on mitä todennäköisintä niin kyllä henkilön tulisi olla säilöön otettu eli ei saisi unohtaa maalaisjärkeä tämän asian suhteen siinä mielessä tämä esitys ei ole kovinkaan edistyksellinen kuuntelin myös noita edustaja kontulan argumentteja tuossa hänen puheenvuorossaan ja ne olivat mielestäni tässä salikeskustelussa aika raikkaita ihan hyviäkin aloin itsekin nimittäin miettimään heti sitä kun täytäntöönpanokieltohakemuksia ruvetaan tekemään sitten hallinto oikeuteen ihan ehkä edustaja kontulan tavalla

niin vähän kuitenkin siihen suuntaan elikkä elikkä tosiaan kun täytyy ensin ratkaista sitten se täytäntöönpanokieltohakemus niin miten se ratkaistaan mihin se täytäntöönpanokieltohakemuksen ratkaisu perustuu miettikää nyt onko se erilainen kuin se itse päätuomio no eihän se ole erilainen sehän perustuu sen saman henkilön samanlaiseen näyttöön ja samanlaiseen oikeudelliseen argumentointiin

sen täytäntöönpanokiellon antamisen kynnyshän on huomattavasti alhaisempi niin että se tietenkin annetaan paljon helpommin sitten kuin itse sen pääratkaisun päätös ja siinä määrin hallituksella on tässä järkeä mutta se mitä edustaja kontulakin nosti esiin on mielestäni hyvä pointti että ei saisi tulla toisaalta tällaista kahden eri oikeudenkäynnin järjestelmää siinä tulee vähän semmoinen olo suoraan sanottuna että toisesta niistä tulee semmoinen näennäisoikeudenkäynti koska

oikeusvarmuuden ja aineellisen totuuden kannalta se se ratkaista aivan vedenpitävin perusteluin niin kuin suomessa oikeus toimii mutta nyt kun ollaan tällaisessa tilanteessa että se ratkaistaan ennen kuin on vielä taustalla sitä oikeuden päätöstä niin kyllä se aika aika erilaiseksi menee tosiaan kuin nykyprosessissa eli nykyisin kun korkein hallinto oikeus ratkaisee sitä täytäntöönpanokieltohakemusta niin siinä on jo taustalla se hallinto oikeuden päätös se on hyvin erilaista päätöksentekoa tuomioistuimilta siinä määrin itsekin rupesin pohtimaan millainen tämä on meidän oikeusjärjestelmän näkökulmasta onko tämä sen näkökulmasta kovin hyvä muutos ei ole paras paras mahdollinen muutos se on myönnettävä minä olen itse hyvin tiukkojen karkotusten kannalla olen kova karkotusten kannattaja ollut ja ja tiukan ulkomaalaispolitiikan kannattaja mutta haluan että tässä olisi silti mahdollisimman oikeudenmukainen järjestelmä sen takia aionkin vielä vielä tosiaan jatkaa tämän esittämistä että rikokseen perustuvat karkotukset tehtäisiin kuitenkin rikostuomioistuimissa koska se olisi kaikkein siinä poistuisi esimerkiksi se miten nykyisin tämä karkotus tehdään kun tämähän nähdään lisärangaistuksena eli henkilö joka tekee rikoksen joutuu sen jälkeen jäämään odottamaan sitten aivan toista päätöstä ensin käräjäoikeudesta on tullut päätös sitten hän joutuu odottamaan seuraavaksi hallinto oikeuden päätöstä se hyppää toiseen tuomioistuimeenkin ja sitten se on ihan selvä että se se tuntuu lisärangaistukselta eikö tunnukin se on ihan selvä koska se on suora jatkumo siitä rikoksesta ja se on nimenomaan vastoin sitä lisärangaistavuuden kieltoa ne bis in idem sääntöä sitä mitä korkkikin korkein oikeus siis on on suomessa linjannut muun muassa näissä verotusasioissa ja verorikosasioissa eli siinä mielessä kyllä pidän tätä minun ja perussuomalaisten tekemää aloitetta siitä että nämä rikosten karkotukset siirtyisivät enempi sinne rikosoikeudellisen prosessin puolelle paljon parempana ja paljon oikeudenmukaisempana koska siellä siellä on kuitenkin se harkinta mikä tehdään ja siellä tehdään myös kuuleminen se on ehkä myös yksi tämmöinen perustuslaillinen kysymys että näissä tilanteissa ei hirveän hyvin tehdä sitten karkotettavien henkilöiden kuulemisia nykyisin koska hallinto oikeus evää järjestään ne kuulemispyynnöt koska siellä eivät resurssit riitä tässä hallituksen esityksessä tosiaan yhden sivun verran on käsitelty tätä tätä lakialoitetta jossa olen ehdottanut tätä karkotuspäätösten tekoa näissä asioissa siirrettäväksi sinne

yleisten tuomioistuinten puolelle rikosoikeuksiin

tässä nyt valitettavasti näkyy hieman tämmöinen tämmöinen vielä että jos virkamies on tehnyt päätöksen tai hallitus kuka sen päätöksen sitten tekeekään ministeri hallitus virkamiehet yhdessä että tätä lakialoitetta ei nyt edistetä niin sitten siinä on kuitenkin sitä tutkittu ja on etsitty aika hakemallakin niitä tapoja miksi se pitäisi ikään kuin iskeä alas tai tyrmätä minä toivoisin että sen sijaan että tämä minun ajatukseni ihan suoraan tyrmättäisiin sitä pohdintaa sitten jatkettaisiin tämä on myös resurssikysymys siinä säästää kun käydään vain yksi prosessi sen sijaan että käydään näitä erillisiä prosesseja eri eri oikeusasteissa no kuitenkin hyvä hyvä suunta toivottavasti tämä lainsäädäntö lähtee nyt tästä sitten kehittymään ja tätä hallitusohjelman kirjausta tullaan myös tulevissa hallituksissa pohtimaan ja jatkamaan

puhemies tuen edustaja tavion hyvin perusteltua näkemystä näiden asioiden siirtämisestä rikosoikeuden puolelle totean myös sen aiemmin mainittuun liittyen että ei oikeastaan ole olemassa paperittomia vaan ainoastaan laittomasti maassa olevia tästä valitusoikeudesta vielä pari sanaa tuskin monikaan sitä vastustaa että päätöksistä ylipäänsä voi valittaa kenties sitäkään että voi valittaa ensimmäisen oikeusasteen ratkaisusta ylempään oikeusasteeseen joskaan onko senkään oltava välttämättä aina automaatio jollei ole erityistä perustetta mutta sitä on mahdotonta käsittää miksi järjestelmä mahdollistaa vielä tämänkin jälkeen uudet hakemukset uusine valituksineen loputtomana kierteenä kun asia on jo kerran ratkaistu oikeusjärjestelmässämme lopulta edes lainsäädännöllinen onko kysymys enemmänkin viranomaiskäytännöistä jotka ovat vinossa tässä asiassa jos puhutaan esimerkiksi turvapaikan hakemisesta niin kyllähän ulkomaalaislaki mahdollistaa ilmeisen perusteettoman hakemuksen pikakäsittelyn eikä mitään muuta kuin ilmeisen perusteeton ole hakemus joka tehdään ilman oleellista uutta näyttöä heti loppuun asti valitetun hakemuksen perään nyt jos oikeus ei tätä tulkintaa nielisi niin sittenhän me voisimme myös muuttaa lakia tämän osalta

arvoisa rouva puhemies valitusoikeus on oikeusvaltioperiaatteiden yksi isoimpia oikeuksia ja ja ainakin itselleni jäi semmoinen tunne tästä keskustelusta että kaikki olemme tätä samaa mieltä että on oikein että on yhteiskunnassa oikeus valittaa vähintään yhtä paljon olemme samaa mieltä siitä että tätä oikeutta ei saa väärinkäyttää pelkästään viivyttelyyn vaan sitä on käytettävä asialliseen asian käsittelyyn ja kun tämä toteutuu niin en itse tunnista sitä ja ymmärränkin lakitekninen termi kun juristi aikaisemmin puhui olevansa kovien karkotusten kannattaja en sellaista käsitettä tunne mitä sillä kovalla karkotuksella karkotuksella tarkoitetaan asiallista karkotusta silloin jos henkilö on syyllistynyt suomessa rikokseen ja on saanut siitä käräjäoikeudesta lainvoimaisen tuomion ja kolmenkymmenen vuorokauden jälkeen tämän tuomion tiedoksisaannin jälkeen voidaan käynnistää prosessi henkilön maasta karkottamiseksi pidän oikeudenmukaisena ja kansalaisten oikeustajun kannalta tarpeellisena ja jopa välttämättömänä henkilöt jotka niin kuin aikaisemmin sanoin syyllistyvät rikokseen maassa joka on antanut turvaa ja silloin ison riskin siitä että se turva ja suoja tässä yhteiskunnassa päättyy pidän sitä enemmän kuin tarpeellisena vähän tuli itselleni semmoinen tunne onko ja mielelläni kuulisin lisää perussuomalaisilla ikään kuin tässä maahanmuuttoajattelussa tapahtunut sellainen ajatuksen keikahdus että että on vanhaa sananlaskua käyttäen väärin sammutettu oikeaan asiaan puututaan mutta toimet olisivat jotenkin riittämättömiä kun tässä edustaja tavio sanoi että tämä koko prosessi pitäisi saada tänne rikosoikeuden puolelle en ymmärrä millä tavalla se tätä asiaa suoraan jouduttaisi askel on varmaan oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies toteaisin vielä edustaja mäkelälle että paperittomat eivät ole synonyymi laittomasti maassa oleville esimerkiksi henkilöllä joka on mennyt naimisiin suomen kansalaisen kanssa on oikeus odottaa suomessa oleskelulupaansa ja hän on paperiton mutta ei laittomasti maassa oleskeleva

tämä hallituksen esitys on aivan hyväksyttävä hyväksyttävä tarkoituksiltaan ja näyttää hyvältä kun sitä valiokunnat tutkivat pidän hyvinkin todennäköisenä että perussuomalaiset sitä tulevat kannattamaan mutta se mistä tätä moitin on se että tämä nopeutuspäämäärä tässä tämä nopeutusajatus on on hyvä mutta se ei ole tämän koko järjestelmän kannalta kovinkaan käänteentekevä siinä vähän vähän hiotaan yhdestä kohtaa mutta se ei sillä tavalla ole käänteentekevää sen takia tivasin näitä paria asiaa eli ensinnäkin tulee varmistua että säilöönotot tapahtuvat kunnolla ja sitten tulee varmistua siitä että se toimii systemaattisesti oikein minä haluaisin että se systeemi toimisi siis niin että ne karkotukset tulisivat ikään ikään kuin hyvin herkästi silloin jos tekee vakavan rikoksen tahtoisin kansalaisena myös ja poliitikkona varmistua siitä että näin myös tapahtuu kuten tässä lain tarkoituksessa on koska siinä nyt kun se menee siellä niin että poliisi tekee karkotusesityksen ja sitten migri tutkii sitten hallinto oikeus on niin monta porrasta että saattaa olla että siinä tutkitaan sitten aika monta kertaa erillisten teknisten seikkojen vuoksi jo sitten toisinpäin se karkotuspäätös sen vuoksi olen puhunut siitä että jos se tehtäisiin rikostuomioistuimessa niin siinä se voitaisiin hyvin arvioida koska se rikostuomion antanut tuomari tietää sen rikosasian yksityiskohdat kun sitten taas se poliisi tai migri tai hallinto oikeus ei tiedä sitä ne eivät tutki enää sitä rikosjuttua siinä on selvä ero se on aivan tämmöinen oikeusturvan kannaltakin merkityksellinen ero sen takia olen päätynyt siihen että se olisi hyvä kuitenkin tehdä yleisessä rikostuomioistuimessa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja filatov

arvoisa puhemies hyvin lyhyt esittely valiokunnan mietinnöstä tässä on taustalla korkeimman hallinto oikeuden päätös joka on tehnyt ratkaisun jossa jossa oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja opiskelijan määräaikaiseen työsopimukseen paino sanalla työsopimus jonka jälkeen katsottiin että jos työnantaja tekee oppisopimuskoulutussopimuksen niin silloin kaikki työsopimuslain velvoitteet astuvat voimaan me tiedämme että meillä on tässä yhteiskunnassa paljon työyhteisöjä joissa on osa aikaisuutta valiokunta toivoi että hallitus toisi esityksen jossa mahdollistettaisiin oppisopimuskoulutuksen käyttäminen myös sellaisissa työyhteisöissä joissa on osa aikaisia työntekijöitä ilman että kaikille tarvitsee tarjota ensin lisätyötä tämä on tausta ja hallitus on tuonut esityksen joka tähän asiaan puuttuu tässä siis muutetaan työsopimuslakia kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä valtion virkamieslakia

nyt esittelen siis tämän valiokunnan mietinnön mutta olen itse allekirjoittanut tuon vastalauseen sillä perusteella että siinä puututaan tähän takaisinottovelvollisuuteenkin mikä mielestäni on tässä tarpeetonta elikkä oppisopimus on sinänsä hyvä asia ja sillä on saatu paljon myönteisiä vaikutuksia katsottiinpa sitten ihmisen elinkaarituloja tai työllisyyttä oppisopimuskoulutuksesta valmistuneet henkilöt työllistyvät itse asiassa aika hyvin eli heillä työttömyysaste valmistumisen jälkeen on seitsemän prosenttia kun se normaalin ammatillisen koulutuksen jälkeen on lähes kolminkertainen tämä kertoo sen tehokkuudesta ja siksi on tärkeää että oppisopimuskoulutus jatkuu tässä maassa ammatillisen koulutuksen uudistus toi paljon koulutusta työpaikoille ja se tavallaan kulkee tässä rinnalla muutoksena valiokunta on kannattanut työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen lisäämistä esimerkiksi kaupan alalla ja matkailu majoitus ja ravitsemusalalla on paljon tehty osa aikatyötä siellä myös käytetään oppisopimuskoulutusta ja siellä esimerkiksi on tärkeää että kaikille lisätyötä haluaville työntekijöille ei tarvitse joka kerta tarjota sitä lisätyötä ennen kuin oppisopimuskoulutuksen voi solmia toki näillä toimialoilla usein on niin että oppisopimuskoulutus tehdään niiden työntekijöiden kanssa jotka ovat jo valmiiksi työsuhteessa eikä niinkään ulkopuolisten valiokunta toteaa omassa mietinnössään että työsopimuslain mukaan työnantajalle syntyy useissa tilanteissa velvollisuus tarjota työntekijälle myös muuta työtä tämä tarkoittaa velvoitetta selvittää muun työn olemassaoloa ja tarjota mahdollista työtä työntekijälle selvin ja vakavasti otettavin ehdoin valiokunta toteaa että eduskunta ei lausumassaan edellytä että poikkeamisoikeus ulotettaisiin koskemaan työnantajan muun työn tarjoamisvelvollisuutta eikä työsopimuslain kuuden luvun kuudennessa pykälässä säädettyä takaisinottovelvollisuutta mutta valiokunta pitää työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen lisäämistä ja ylipäätään oppisopimuskoulutuksen lisäämistä kaikilla toimialoilla tärkeänä ja kannatettavana asiana lain tasa arvovaikutuksista on todettu että että niillä aloilla joilla on osa aikatyötä on myös paljon naisvaltaisia toimialoja ja ja näistä työntekijöistä noin kuusikymmentäyhdeksän prosenttia on naisia asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että tämä muutos ja tämä helpotus työsopimuslain säädöksiin voi vähentää naisten tekemiä työtunteja suhteessa miesten tekemiin työtunteihin ja lisätä naisten alityöllisyyttä ja palkkaköyhyyttä joka jossakin määrin leventäisi sukupuolten välistä kuilua työmarkkinoilla mutta samaan aikaan kun valiokunta pitää näitä kielteisiä tasa arvovaikutuksia valitettavina

asiantuntijakuulemisessa valiokunnalle on esitetty huoli siitä että nämä muutokset työnantajan tarjoamisvelvollisuuteen saattavat pahimmillaan johtaa siihen että irtisanotaan tuotannollis taloudellisilla syillä vanhoja työntekijöitä ja korvataan heitä oppisopimuskoulutettavilla

pitää osa työtekijöistä osa aikaisina jotta näille voi sitten ruuhkahuipun aikana tarjota lisätyötä valiokunta tunnisti tuon huolen ja ajatteli että väärinkäytösten riskiä vähennetään merkittävästi sillä että oppisopimuskoulutus tehdään kirjallisesti yhteisymmärryksessä koulutuksen järjestäjän opiskelijan ja työantajan kesken ja tähän oppisopimuskoulutukseen liittyy järjestäjän valvontavelvollisuus ja tämä tuota huolta hälventää

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen tarkoitus on hyvä mutta toteuttamistapa ei esittelen tässä seuraavaksi pääpiirteissään sosiaalidemokraattien vihreiden ja vasemmistoliiton yhteisen vastalauseen työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen edistäminen ja lisääminen sekä

kaikilla toimialoilla on tärkeää oppisopimusten käytön mahdollisuuksia nuorten työllistämiseksi tulee edistää silti työntekijöiden työsuhdeturvan heikentäminen ei ole tarpeellista tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen esityksessä ehdotetut toimenpiteet eivät siis ole oikeita keinoja edistää tavoitetta ensinnäkin muutama sana takaisinottovelvollisuudesta hallitus on ylittänyt edustaja filatovin puheenvuorossaan mainitseman eduskunnan lausuman näkökulmat lausuman tavoite oli mahdollistaa oppisopimuksella kaikilla toimialoilla tässä hallituksen esityksessä heikennetään perusteetta takaisinottovelvollisuutta kun kyseessä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu takaisinottovelvollisuuden piirissä oleva työntekijä hallituksen esitys kajoaa suotta työntekijän suojaan oppisopimuslain edistämiseksi näin järeisiin toimiin ei olisi tarvetta ryhtyä esityksessä oppisopimusopiskelijan oikeus työhön syrjäyttäisi takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvan taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanotun entisen työntekijän oikeuden päästä takaisin työhön ehdotus on ongelmallinen monestakin syystä sitä ei ole valmisteltu työntekijöiden työsuhdeturvaan liittyvänä asiana lisäksi se saattaa johtaa tilanteeseen jossa kalliimpia pitkän työuran tehneitä työntekijöitä aletaan korvata nuorilla halvemmilla työntekijöillä etenkin niillä aloilla joilla työhön oppiminen on helppoa

ei ole myöskään arvioitu millaisia seurauksia syntyy jos työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet jos työnantaja palkkaisi nyt esitetyn säädöksen turvin oppisopimusoppilaan

hylättävä takaisinottovelvollisuuden osalta toisena asiana lakiesityksessä on osa aikaisten osa aikaisten lisätyön tarjoaminen esityksellä pyritään lisäämään kouluttautumis ja työllistymismahdollisuuksia tavalla joka voi heikentää naisten naisten asemaa ja näin sukupuolten välistä tasa arvoa ainakin lyhyellä aikavälillä arvioituna suurin yksittäinen syy osa on se ettei kokoaikatyötä ole tarjolla osa aikatyötä vasten tahtoaan tekevien työntekijöiden köyhyysriski on erityisen suuri mikä todetaan myös hallituksen omassa esityksessä esitys uhkaa kasvattaa niiden työntekijöiden osuutta jotka eivät tule työllään toimeen tämä merkitsee köyhyyden lisääntymistä esityksellä on negatiiviset vaikutukset niin toimeentuloon tasa arvoon kuin henkilöstökoulutukseenkin suomessa ja euroopan unionissa unionissa on tavoitteena paremmat työsuhteet esityksessä on ongelma työsopimuslain hengen sekä lojaliteettivelvollisuuden välillä esityksessä ei myöskään esitetä mitään laskelmia tai lukuja myönteisistä vaikutuksista esitys mahdollistaa oppisopimuskoulutuksen väärinkäytöstilanteet sillä uudistuksen myötä työnantaja voi jättää tarjoamatta lisätyötä sitä haluavalle osa aikaiselle palveluksessaan olevalle työntekijälle ja ottaa oppisopimusopiskelijan halvemmalla tekemään tarvittavan lisätyön

siksi tulemme esittämään myös lausumaa jossa edellytämme että hallitus tuo eduskuntaan uuden esityksen jolla mahdollistetaan oppisopimuskoulutus työpaikoille heikentämättä työntekijöiden

arvoisa puhemies

siinä mitassa kuin se voisi olla ja kuin se on germaanisissa maissa oppisopimustoiminta on meillä ollut enemmänkin vaativa väylä sellaisille ihmisille joiden työura sujuu tai sujuisi muutenkin kohtuullisen hyvin ja meillä tämä liian vähäinen koulutuspolku on nyt sekin ollut vaarassa uuden laintulkinnan vuoksi hallituksen esitys tasapainottaa tämän pulman valiokunnan puheenjohtaja tarja filatov esitteli hyvin tämän lakiesityksen perusteluja lyhyt kommentti vain tästä vasemmiston vastalauseesta jossa tämäkin päätös halutaan työpaikalla alistaa nykyisten työllisten tai niin kuin taloustieteessä sanotaan sisäpiiriläisten omalle päätöksenteolle eli käytännössä kuitenkin luoda henkilöstölle mahdollisuus vaikeuttaa oppisopimusoppilaan ottamista tässä tapauksessa lopputulos olisi räikeästi epätasapainossa sisäpiiriläisten suuntaan ja uusia tulokkaita vastaan tulokkaat ovat kuitenkin keskimäärin nimenomaan heikommassa asemassa eli juuri niitä joita edustaja mäkisalo ropposen mukaan on suojeltava voimme toki pyrkiä ja menestyksellisestikin pyrkiä siihen että oppilastyö ei pääsääntöisesti syrjäytä säännöllistä työtä ja uskon että olemme aika lähellä tällaista tasapainoa mutta emme halua myöskään sellaista maailmaa jossa nykyisen työllisen ei asemansa niin sanotun suojelun vuoksi lainkaan tarvitse ajatella muiden alalle pyrkivien kilpailua vasemmisto ja myös suomalainen työlainsäädäntö ajattelee kuitenkin vanhastaan kovin säännönmukaisesti niin että nykyisten työllisten eli taloustieteen slangilla sisäpiiriläisten etu menee aina raudanlujasti edelle ja ylittää työhön ja oppiin pyrkivien edut tällainen ylimitoitettu tai vahva suojelu voisi olla perusteltua jos oppisopimustoiminnan olisi osoitettu laajasti korvaavan normaalityötä tätä ei kuitenkaan ole osoitettu ja oppisopimustoimintaan sisältyvät myös tarkat työehtosopimusvelvoitteet ja koulutuksen järjestäjän valvontavelvollisuus ja jos joku työpaikalla todella pelkää menettävänsä työnsä työtä vielä osaamaton oppilas jolle kuitenkin on maksettava miltei työehtosopimuksen edellyttämää palkkaa tulee siitä kilpailemaan ehkä hänen on syytäkin olla hieman huolissaan osaamisestaan ja tuottavuudestaan

aikainen on yritykselle tarpeellisempi kuin se joka on irtisanottu ja sitähän tämä päätös nimenomaan osoittaa ei lainsäätäjällä tietenkään ole syytä mennä peukaloimaan tätä prioriteettijärjestystä jota työpaikan johto on omien velvollisuuksiensa ja valtaoikeuksiensa perusteella pitänyt parhaana tämän vuoksi tämä täydennys joka on työ ja elinkeinoministeriön valmistelussa tehty on tämän esityksen ja myös sen eduskunnan alkuperäisen lausuman kanssa loogisessa sopusoinnussa vaikka se ei siinä eduskunnan ponnessa ollutkaan mukana kiitos

arvoisa puhemies olen

eteenpäin erityisesti sellaisille työväenluokkaisille ihmisille joilla ei ole ollut mahdollisuutta hyödyntää nuoruudessaan meidän opiskelujärjestelmää siinä laajuudessa laajuudessa kuin heidän lahjakkuutensa olisi antanut myöten ja sitä kautta on ehdottomasti myös työväenliikkeen intressissä tukea oppisopimuksen jatkumista ja sen toteutumisen mahdollisuuksia henkilökohtaisesti en myöskään kauhean vahvasti usko niihin väärinkäytön riskeihin joita joissakin puheenvuoroissa oppisopimuksen laajentamisen osalta nimenomaan suhteessa lisätyön tarjoamisvelvollisuuteen on esitetty miksi en usko sen takia että jos liiketoimintamallina on korvata osaavampaa vähän vähemmän halpaa työvoimaa osaamattomalla vielä halvemmalla työvoimalla niin silloinhan hänen kannattaa hyödyntää tätä uutta ammatillisen koulutuksen uudistusta joka tarjoaa käytännössä rajattoman määrän kokemattomia työntekijöitä ilmaiseksi yrityksiin miksi hän siinä tilanteessa sitoutuisi joka kuitenkin asettaa velvoitteita osin jopa enemmän kuin osa aikaiset sopimukset sen sijaan takaisinottovelvollisuuden koplaaminen tähän esitykseen on todella ongelmallista minun nähdäkseni se kaikkein suurin ongelma siinä ei liity suinkaan niihin väärinkäytöksiin jotka ovat todellisia ja ja todennettuja meillä on lukuisia esimerkkejä joissa niin on toimittu että että vanhempia kokeneita työntekijöitä on korvattu oppisopimusopiskelijoilla irtisanomisten irtisanomisten kautta vaan se liittyy siihen että oppisopimuksen ideana on olla koulutusta siis ensisijaisesti koulutusta ihmisille toisaalta joka on takaisinottovelvollisuuden piirissä on juuri käyty yt neuvottelut jotka väistämättä organisaatiossa aiheuttavat aina jonkinlaisen tulehdustilan jonkinnäköisen kriisin ison tai pienen joka edellyttää palautumisaikaa normaaliin ei ole yhteiskunnan intressissä työntää opiskelijoita sellaisiin ympäristöihin joista tiedetään etukäteen jo määritelmällisesti että organisaatio on kriisissä vaan sellaisiin joissa toiminta on sillä lailla vakiintunutta ja vakaata että sieltä löytyy kykyä ja ymmärrystä ja voimavaroja myöskin siihen vaativaan ohjaustyöhön mikä oppisopimukseen liittyy edustaja vartiaiselle joka tästä nyt jo ehti lähteä toteaisin toteaisin vielä että vaatimus siitä että työntekijät osallistuvat työpaikoilla yhteisten strategioiden pohdintaan on juurikin osa sitä paikallisen sopimisen kulttuuria jota kovasti tässäkin salissa on kokoomuksessa toivottu oppisopimuksen kohdalla se on erityisen perusteltua sen takia että nimenomaan työntekijät muodostavat sen oppimisympäristön johon tämän oppisopimusopiskelijan olisi astuttava nimenomaan näistä työntekijöistä löytyvät ne mentorit joidenka vastuulle pitkälti jää opettaa tätä oppisopimusopiskelijaa tällaisessa kysymyksessä jos missä on pelkästään järkevää että myös työntekijöiden edustajat ovat mukana silloin kun pohditaan sitä millaisin järjestelyin ja käytännöin oppisopimusopiskelijoita yritykseen otetaan

arvoisa rouva puhemies oppisopimuskoulutus ei syrjäytä säännöllistä työtä tekeviä työntekijöitä yritys ei koskaan järkevästi ainakaan vaihda osaavaa työntekijää harjoittelijaan tämän oppisopimuskoulutuksen paras tarkoitus

muuttuu uudeksi on muuttaa osaamista siellä yrityksen sisällä sitähän nämä yritykset haluavat tällä hetkellä erityisesti on sellainen tilanne että kaikki haluavat uudistua siellä työpaikan sisällä toinen mahdollisuus on tietysti panna pihalle porukkaa ja sitten ottaa koulutuksesta uusia mutta tämmöinen on kaikista kallein vaihtoehto suomelle tämä on toinen vaihtoehto sitten myös tapauksessa kun ammatillinen koulutus muuten ei maistu nuorelle mutta tämä olisi muuten halukas tekemään työtä sitä työtä mitä siinä työpaikassa koulutettaisiin oppisopimuskoulutuksella yrityksen tehtävänä on suomessa on yli kahdeksankymmentätuhatta yritystä heidän kaikkien tehtävänä on ajatella tulevaisuutta ja kouluttaa sitä osaamista sinne sisälle sen lisäksi mitä yhteiskunta tekee mutta tämän esityksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksen koulutus kaikilla toimialoilla siis tässä on kysymys tasa arvosta varsinaisesti opiskelijoitten kesken myös sellaisten työnantajien palveluksessa joilla on osa aikatyötä tekeviä tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä jos on yritys vaikeuksissa niin miksi sen tulevaisuutta pitäisi

on myös lisätä ammatillisesti koulutettavien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka ja edistää näiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään ja mahdollisuuksia hankkia työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista arvoisa esityksen mukaan työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa oppisopimuksen työnantajalle säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä lisäksi valtion virkamieslakia muutettaisiin siten että työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa oppisopimuksen valtion virkamieslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä ammatillisen koulutuksen lakipaketin hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi myös lausuman jossa edellytettiin että valtioneuvosto tuo viipymättä eduskunnalle lakiesityksen joka toteuttaa sellaiset työsopimuslain ja virkasuhteita koskevan lainsäädännön muutokset jotka mahdollistavat oppisopimuksella työskentelyn tasavertaisesti kaikilla toimialoilla lisätyön sitä estämättä työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnössä toteamme seuraavaa ensiksi valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena keinona poistaa esteitä työpaikalla tapahtuvalta koulutukselta toiseksi esityksen myötä oppisopimuksella työskentely voitaisiin mahdollistaa myös niillä toimialoilla joilla on on paljon osa aikaisia työntekijöitä kolmanneksi opetushallituksen mukaan vuonna kaksituhattaviisitoista oppisopimuskoulutuksesta valmistuneista henkilöistä oli työttöminä seitsemän prosenttia vuosi valmistumisen jälkeen kun normaalin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työttömyys oli kolminkertainen kaksikymmentäyksi prosenttia oppisopimuskoulutuksen katsotaan myös häivyttävän kynnystä koulun ja työn välillä ja siten edistävän myös heikoimmassa asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille arvoisa puhemies vastalauseessaan koko oppositio kannattaa kyllä oppisopimuksen käytön edistämistä mutta kritisoi työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä keinona edistää oppisopimuksien käyttöä erityisesti mahdollisuutta poiketa takaisinottovelvollisuudesta käsittelimme näitä asioita valiokunnassa varsin pitkään ja laajasti asiantuntijoiden lausuntojen perusteella valiokunta toteaa mietinnössään että

väärinkäytösten riskiä vähentävät merkittävästi oppisopimuksen tekeminen kirjallisesti yhteisymmärryksessä koulutuksen järjestäjän opiskelijan ja työnantajan kesken

ja siihen liittyvä koulutuksen järjestäjän valvontavelvollisuus ja että oppisopimuksella palkattu työntekijä aiheuttaa työnantajalle lähes

ammattilaisen palkkakustannukset lisäksi työnantajan on nimitettävä työpaikalta opiskelijalle ohjaaja jolloin kustannussäästöjä ei juurikaan synny

samalla hillitään aiheettomia ja hyötymistarkoituksessa tehtäviä oppisopimuksia vahvaa näyttöä väärinkäytöksestä ei ole esitetty eikä osaavan henkilöstön korvaaminen oppilailla ole normaalitapauksessa työnantajan etujen mukaista arvoisa puhemies edellä todetun perusteella kannatan vahvasti hallituksen tekemää esitystä joka parantaa nuorten ja muuntokoulutusta kaipaavien aikuisten ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia ja

arvoisa rouva puhemies

siihen osallistuvien elinkaarituloihin ja työllisyyteen sen arvioidaan myös edistävän ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään ja mahdollisuuksia hankkia työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista onkin tärkeää että kaikilla toimialoilla on tasavertainen mahdollisuus opiskella ammattiin myös oppisopimuksella perussuomalaisten mielestä

oppisopimusopiskelun mahdollisuuden lisääminen on sinänsä erinomainen ja tarpeellinen asia näin pystytään paremmin vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin sekä yhteiskunnan että työelämän osalta pidämme hyvänä myöskin sitä että nyt tehdyllä esityksellä voidaan vastata ainakin osittain työmarkkinoita vahvasti haittaavaan yritysten työvoimatarpeiden sekä erilaisten osaavien työntekijöiden niin sanottuun kohtaanto ongelmaan perussuomalaiset ovat myös tyytyväisiä siitä kehityksestä että ammatillisesti koulutettujen nuorten työllistymismahdollisuudet lisääntyvät vaikka esityksessä onkin hyviä ja kannatettavia elementtejä on siinä myös kohtia joita emme voi hyväksyä tästä syystä olen jättänyt tähän esitykseen valiokunnassa vastalauseen esitykseen sisältyy ongelmia jotka voivat johtaa oppisopimusjärjestelmän väärinkäyttöön eduskunnan vastauksessa kautta kaksituhattaseitsemäntoista eduskunta edellytti että valtioneuvosto tuo viipymättä eduskunnalle lakiehdotuksen joka toteuttaa sellaiset työsopimuslain ja virkasuhteita koskevan lainsäädännön muutokset jotka mahdollistavat oppisopimuksella työskentelyn tasavertaisesti kaikilla toimialoilla lisätyön tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä esityksessä kuitenkin nyt esitetään myös poikkeamista toisin kuin eduskunnan vastauksessa edellytettiin

esityksen keskeinen ongelma on se että oppisopimusopiskelijan oikeuden työhön esitetään syrjäyttävän myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoitteen piiriin kuuluvan oikeuden päästä takaisin työhönsä

perustetta irtisanomiseen ei ainakaan ole silloin kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin arvoisa puhemies oppisopimuksen käytön laajentaminen on tärkeä tavoite perussuomalaisten mielestä samalla tulee kuitenkin huolehtia siitä ettei oppisopimuskoulutettavia käytetä yrityksen vakituisen työvoiman korvaamiseen tästä syystä takaisinottovelvollisuudesta ei tulisi poiketa nyt hallituksen esitys antaa työnantajalle mahdollisuuden palkata uutta väkeä töihin oppisopimuskoulutuksella vaikka yritys olisi vasta irtisanonut henkilöstöään tuotannollisista ja taloudellisista syistä käytännössä hallituksen esitys antaa työnantajalle mahdollisuuden irtisanoa vaikeasti uudelleen työllistyvän ikääntyneen henkilöstönsä tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja korvata heidät minimipalkkaisilla oppisopimuskoulutettavilla

muodostuvat huomattavasti pienemmiksi kuin yrityksen irtisanotun henkilöstön on vaarana että oppisopimuskoulutettavia käytetään yrityksen vakituisen varsinkin ikääntyneen työvoiman korvaamiseen tulevaisuudessa tästä syystä takaisinottovelvollisuudesta ei tulisi poiketa tästä johtuen tulemme tekemään vastalauseen kaksi mukaiset esitykset

arvoisa puhemies

huolissamme silloin tämä asia toimisi silloin siellä voitaisiin kouluttaa jopa sitä vanhenevaa työntekijää jonka tietotaito on kenties vanhentunut tai kun tulee uusi kone ja pitää kouluttaa ihminen käyttämään sitä niin se koulutus todennäköisesti löytyisi vaikkapa sitten oppisopimuksella tämä ei ole suinkaan se asia mistä olemme huolissamme me me olemme huolissamme siitä että tässä salissa puhuttiin aikaisemmin valitettavasti kyllä nimenomaisesti kokoomuksen puolelta mistä edustaja suutari on mutta hän ei ei ehkä sanonut juuri näitä sanoja että jos vanhempi työntekijä pelkää että hänet irtisanotaan sen takia että sinne tulee uusi työntekijä jos hän pelkää oman työpaikkansa puolesta niin on syytäkin pelätä tässä kohdassa nousevat karvat pystyyn ensinnäkin sen verran olisi syytä tuntea lakia että meillä ei irtisanota noin vain yhtään ketään yhtään mistään meillä on olemassa tasan yksi tapa irtisanoa työntekijä ja se on tuotannollinen ja taloudellinen syy se on ainoa tapa irtisanoa työntekijä ja silloin siinä on oltava todellakin tuotanto tai talous kysymyksessä toinen mahdollisuus on työsuhteen purku mutta se ei ole irtisanominen siinä puretaan työsuhde saatetaan panna poikki välittömästi ja se tulee silloin jos ei tee työtä käyttäytyy todella aggressiivisesti työnantajaa kohtaan varastaa työnantajalta vie tietoa väärään paikkaan tai muuta vastaavaa nämä systeemit nyt toimivat sinänsä oppisopimuskoulutus on erittäin kannatettavaa tässä maassa ja siitä eteenpäin menevä kisällikoulutus ja edelleen mestarikoulutus mutta niin ei saa tapahtua että silloin jos koulutetaan kisälliä mestari ulos vaan mestari on mukana kouluttamassa koska hänellä on se hiljainen tieto hän tietää mitä siinä yrityksessä on tapahtunut vuosikymmenten aikana totta kai johtajakin tietää se on selvä asia mutta käytännön tieto on kuitenkin sillä vanhenevalla työntekijällä on pelko siitä että jos tulee oppisopimuskoulutettavia sen jälkeen kun on ollut yt neuvottelut eli on kerrottu työntekijöille että meillä on tuotannollisia ja taloudellisia ongelmia ja nyt on lomautus ja siihen päälle otetaan oppisopimusihmisiä tekemään tätä työtä vanheneva väki ei enää pääse takaisin töihin vilpittömästi olen huolissani tästä en sen takia ettenkö osaisi tehdä työtä jota olen ennen tänne tuloani tehnyt tai tätä työtä vaan sen takia että tässä maassa valitettavasti on olemassa vielä myöskin ikärasismia myöskin siksi että tarvitsee maksaa pikkusen parempaa palkkaa kuin sille koulutettavalle mutta se on selvä asia että tänä päivänä työnantajat tarvitsevat koulutettua väkeä ja minä toivoisin todella että nyt pystyisitte tekemään yhteistyötä erilaisten välitysfirmojen kanssa ja työvoimatoimistojen kanssa ja rohkenisitte ottaa edes kokeiluun niitä ihmisiä jotka ovat olleet vuoden työttömänä kenties kaksi vuotta työttömänä joilla on olemassa joku ammatti ja ammattitaito mutta kukaan ei anna mahdollisuutta edes siihen kahdeksaantoista tuntiin eivät heistä kaikki lähde tekemään mutta siellä on niitä metallimiehiä jotka lähtevät tekemään siellä on niitä rakennusmiehiä jotka lähtevät tekemään kun saavat sen mahdollisuuden kun joku sanoo että se että sinulla ei ole kengännauhoja kengissä ei tarkoita sitä ettet osaisi käsilläsi tehdä jotakin tule näyttämään mitä osaat sillä voitaisiin päästä aika pitkälle myöskin hallituksen ajamassa aktiivimallissa

edustaja suutari käytti täällä jo erinomaisen puheenvuoron jossa korosti ensinnäkin muun muassa sitä että aika harva ottaa

ei tämä oppisopimuskoulutuskaan mikään kovin edullinen ratkaisu yritykselle ole koska ohjaajan korvaus ja käytännössä menee myöskin aikaa aikaa siellä joltakin

puheenvuoron kuitenkin sen takia että olen täällä aika pitkään saanut tätä asiaa jo seurata yli kymmenen vuotta ja silloin kun lama oli syvimmillään tämä oli todella iso ongelma esimerkiksi rakennusalalla oli käytännössä mahdoton saada harjoittelupaikkoja tai

lähes jokaisessa yrityksessä ainakin jossakin sen yrityksen osassa oli yt neuvottelut meneillään me tiedämme että esimerkiksi rakennusala on juuri nousee valtavasti voimakkaasti mutta sen sijaan koulutus on ala että nuoret ja ammatinvaihtajat tarvitsevat jatkuvasti koulutusta ja sen koulutuksen pitää mennä paljon

on hyvin järkevää että ei ole tämmöistä kategorista

yt neuvottelut olleet olen kyllä aivan varma siitä koulutuksen järjestäjiä että ne kyllä pyrkivät ensisijaisesti hakemaan oppisopimuskoulutuksia sellaisiin yrityksiin joissa on vahva kasvunäkymä ja joissa on todennäköistä että

henkilö saa myös

tavoitteena mutta koska tilanteet muuttuvat niin tällainen pieni jousto joka

arvoisa rouva puhemies tämä nyt käsiteltävänä oleva lainsäädäntö tarkoittaa sitä että oppisopimuskoulutetut syrjäyttävät sekä tuotannollisista ja taloudellisista syistä syistä irtisanotut että sitten toiveistaan huolimatta pienemmällä tuntimäärällä tekevät osa aikaiset olen hyvin vahvasti samaa mieltä kuin on oltu niissä maltillisissa puheenvuoroissa mitä täällä on käytetty siitä että varmasti suurin osa yrityksistä toimii moitteetta kunniallisesti haluaa tukea entisiä työntekijöitään mutta erityinen huolenaihe itselläni on esimerkiksi kokoonpanotyössä olevat pitkäaikaiset ammattilaiset joilla on jo kaikki mahdolliset ikälisät joilla myös on jo kaikki ammatin mukanaan tuomat reumat iskiakset ja muut oireet eli jotka ovat työnantajille kohtuullisen suuri kuluerä suhteessa tuottoon heidän työpanoksensa on kohtuullisen helppo korvata kouluttamattomilla nuorilla kokelailla jotka oppivat nopeasti ja nohevasti uusia tehtäviä tämänkaltaisen ammattiryhmän puolesta olen huolissani oikeastaan huoltani kasvatti se kun valiokunnassa kuulimme suomen oppisopimuskoulutuksen puheenvuoron hän kommentoi puheenvuorossaan sitä niin että tämänkaltainen oppisopimusjärjestelmä on itse asiassa yksi nopeimmista tavoista lisätä suomalaisten koulutusta kun saamme pistää firmoista ulos valmiiksi koulutettuja ihmisiä ottaa tilalle kouluttamattomia ja kouluttaa heitä oppisopimuksen avulla olin tästä puheenvuorosta kohtuullisen häkeltynyt ja kysyin sitä vielä uudelleen hän toisti tämän sanomansa tämä puheenvuoro vakuutti minut siitä että meillä täytyy löytyä sellaisia ammattiryhmiä joiden työpanos aidosti on korvattavissa halvemmalla nuoremmalla työvoimalla niin paljon kuin kaikki tässä salissa muuten haluammekin oppisopimusta edistää mutta oikeastaan se syy miksi pyysin tämän puheenvuoron on se että toivoisin hallitukselta tässä tilanteessa ja etenkin tästä eteenpäin poikkihallinnollista ja analysoivaa otetta kun muutoksia ja uudistuksia tehdään etenkin työttömyyteen työttömyyteen työllistämiseen liittyen tilanne on nyt nimittäin se että tällä hallituskaudella on tehty jo valtavan paljon esimerkiksi työttömyysturvan heikennyksiä

on heikennetty sekä tasoltaan että pituudeltaan takaisinottovelvollisuutta on leikattu yli puolella samaan aikaan on otettu käyttöön rekrytointikokeilua on toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi otettu käyttöön työttömien aktiivimalli ja niin edelleen ilman että on pohdittu millään tavalla miten nämä kaikki lait ja lainsäädäntö vaikuttavat toisiinsa ja mikä tulee olemaan se lopputulema tämä keskustelu on mielestäni tässä kohtaa erityisen tarpeen kun meille on tulossa käsittelyyn vielä työaikalaki meille on tulossa käsittelyyn mahdollisesti aktiivimalli kakkonen ja niin edelleen toivoisin että nyt valiokunta ja koko eduskunta ottaisivat vahvan analyyttisen otteen siihen

arvoisa puhemies oppisopimusten käytön mahdollisuuksia etenkin nuorten työllistämiseksi tulee edistää mutta tässä hallituksen esityksessä tämä keino on hyvin kyseenalainen jos yritys voi jatkossa ottaa oppisopimusopiskelijan vaikka yritys on juuri irtisanonut työntekijöitä tuotannollisilla ja niin minun mielestäni tämä antaa erittäin väärin signaalin tämän hetken koulutus ja työmarkkinoille ensinnäkin jos yrityksellä on tuotannolliset ja taloudelliset syyt tämän irtisanomisen perusteena niin miten tällä yrityksellä on resursseja kouluttaa näitä työntekijöitä jatkossa totta on mikä täälläkin on tullut esille että hyvät työnantajat eivät tietenkään varmasti toimi mutta lailla ja meidän lainsäätäjinä pitää ehkäistä varsinkin nämä väärinkäytökset ja tämä laki antaa mahdollisuuden väärinkäytöksille sen takia meidän ei pitäisi hyväksyä tätä tältä osin meistä jokainen tietää ainakin itse tiedän liian monia jo vähän vanhempia työntekijöitä mitä edustaja järvinenkin toi esille jotka ovat esimerkiksi olleet tehtaassa töissä jotka on irtisanottu ja korvattu edullisemmilla työntekijöillä minun mielestäni tätä ei pitäisi entisestään helpottaa että näitä työntekijöitä voisi korvata tällä oppisopimuskoulutusjärjestelmällä tämä hallituksen esitys helpottaa sitä ja antaa aivan väärän signaalin tällä hetkellä siitä mihin suuntaan pitäisi mennä täytyy muistaa että kuten edellisessäkin puheenvuorossa tuotiin esille hallitus on monella tavalla jo heikentänyt etenkin työttömyysturvaa ja tätä takaisinottovelvollisuutta on heikennetty jo yli puolella

pitää edistää mutta se ei saa loukata työntekijöiden oikeuksia ja sen takia kannatan tätä edustaja merja mäkisalo ropposen esitystä

puhemies vastalauseemme keskeinen viesti on siis se että emme voi hyväksyä takaisinottovelvollisuuteen kohdistuvia työsuhdeturvan heikennyksiä vaikka oppisopimuksen tukeminen on tärkeä ja kannatettava asia mutta asiaa olisi voinut edistää paremmilla tavoilla ja erityisesti paremmalla lainsäädännöllä

tekevien oikeusturva lisäämällä työntekijöiden tiedonsaantioikeutta ja myös työpaikoilla tapahtuvaa neuvotteluvelvoitetta korostamme että työpaikalla voidaan toki sopia oppisopimusopiskelijan ottamisesta vaikka siellä on lyhennettyä työaikaa tekeviä kunhan varmistetaan etteivät osatyötä tekevät halua tai voi lisätyötä tehdä voi lisätyötä tehdä jos joku tekee vapaaehtoisesti osa aikatyötä niin eihän silloin asiassa ole mitään ongelmia pykälämuutoksissa ehdotetaan että työnantajalla ja henkilöstöryhmän edustajalla on mahdollisuus tehdä neuvottelualoite asiassa minäkin olen edustaja suutarin kanssa aivan samaa mieltä siitä että suurin osa yrityksistä toimii aivan oikein mutta valitettavasti tiedän itsekin etteivät kaikki työnantajat toimi näin ja lainsäädännön tehtävänä on suojella heikoimmassa asemassa olevaa

ovat valitettavan puutteellisia eikä eri lakien yhteisvaikutuksia ole arvioitu riittävästi

arvoisa puhemies mestari kisälli asiasta oli täällä puhetta ja se on tietysti hyvä keino tehdä tulevaisuutta työpaikalle tällä hetkellä vanhempien yli viisikymmentä vuotiaitten ja ja yli kuusikymmentä vuotiaittenkin työntekijöitten työ on jatkuvasti ollut kasvussa elikkä työllisyysaste on siellä suuremmassa kasvussa kuin missään muussa ikäluokassa elikkä nyt työ muuttuu semmoiseksi että siellä ei ole sellaista yksinkertaista vaihetta mikä ikään kuin aiheuttaa rasitusvammoja niin paljon että se sitten kuluttaa loppuun sen työntekijän vaan siellä mennään eteenpäin siinä työssä näitä yksinkertaisia töitä tullaan tekemään tietysti koneellisesti robotilla ja kaikilla muilla

vielä tiedä sitä meillä on pula mestareista niistä jotka ovat tehneet sitä työtä ihan kaiken siellä tietävät miten se pitää tehdä ja miten se tulos pitää tehdä ja kun se työ muuttuu uuteen asentoon niin ne ovat niitä mestareita jotka tulevaisuudessa opettavat tähän mennessä se mitä tämä hallitus on tehnyt työlainsäädännön hyväksi ja edellisetkin hallitukset on on aina ollut tarpeellista minun mielestäni vielä ei ole olemassa sellaista lakiesitystä en ole nähnyt sellaista mikä ei johonkin tarpeeseen olisi tehty ja sen takia tämä hengästämispuhe täällä on minusta aivan turhaa jos me emme osaa uudistua maapallon muuttumisen myötä niin meidän pitää sitten ruveta museoimaan

arvoisa puhemies kaikkinensa tietenkin on niin että silloin kun koulutetaan ihmisiä työpaikoilla se on todella hyvä asia ja tosiaan hyvä kuulla se että myöskin näitä vanhoja mestareita siellä tarvitaan vielä parempi on se jos päästään

ei menetä työpaikkaansa sen takia että työpaikalla koulutetaan uusia työntekijöitä sehän on kaikkein parasta että työpaikka saa koko ajan uutta väkeä uutta verta joka osaa ne uudet nippelit ja näppelit ja kun työpaikka huolehtii entisistä työntekijöistään jotka ovat tehneet kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta jopa neljäkymmentä vuotta työpaikalle töitä niin kaikkihan on ok kaikki ovat tyytyväisiä valitettavasti vain kaikki työnantajat eivät tee sitä ja sen takia me me nyt yritämme saada tähän pykälään mukaan sen että jokainen työnantaja olisi mukana tässä ja kantaisi sen oman kortensa kekoon ja muistaisi sen mikä myös työntekijöiden on muistettava että työntekijä on työpaikan tärkein voimavara ellei ole työnantajia ei ole työntekijöitä eli periaatteessa ihan täysin samassa veneessä ollaan ja silloin on syytä soutaa samaan suuntaan eikä niin että toinen soutaa ja ja toinen huopaa silloin jos työntekijä on tyytyväinen silloin kun työnantaja on tyytyväinen yritys menestyy se on tie myöskin suomen

arvoisa rouva puhemies koska nyt käsiteltävänä oleva laki on ehdottomasti myöskin tasa arvokysymys ja koska se on noussut tässä keskustelussa aika pieneen osaan haluan käyttää vielä tämänkin puheenvuoron sillä aika monet kuultavat muun muassa sak sttk pam akava puhumattakaan tietysti tasa arvovaltuutetusta ovat yhteisesti olleet huolissaan sukupuolten välisestä tasa arvosta kannattaa muistaa että osa aikatyötä tekeviä on yhteensä reilu kolmesataakaksikymmentätuhatta ja heistä kaksi kolmesta on naisia ja uudet tilastot kertovat että osa aikatyötä tekevien naisten määrä on lisäksi kasvanut selkeästi eli huolemme siitä että näitä osa aikaisia kohdeltaisiin kaltoin on sinänsä aito ja aiheellinen tasa arvovaltuutettu omassa kommentissaan otti esiin huolensa nimenomaan sukupuolten välisestä tasa arvosta ja siitä että hän pelkää että yhä useampi työntekijä ei tule jatkossa työllään toimeen ja että erityisesti naistyöntekijöiden köyhyys on lisääntymässä ja tämä on huoli joka meidän pitää ottaa vakavasti

arvoisa rouva puhemies edustaja puhui pariinkin otteeseen että yritys ei irtisano osaavaa työväkeä omassa elämässä olen kokenut toisin nähnyt kuinka siten tapahtuu yritykseen kun tulee ulkomainen ulkomainen sijoitusyhtiö omistajaksi siellä useasti katsotaan että nyt täytyy tuotannollisista ja taloudellisista syistä alkaa saneeraamaan kuluja leikataan

tapahtua tämä uusien työntekijöitten rekrytointi sitten täällä edustaja satonen hän jo lähti pois puhui että nämä koulutuksen järjestäjät oppilaitokset ja nämä katsovat kyllä minkälaisiin yrityksiin näitä sijoitetaan mutta eräskin tuttu kun kyseli oppilaitoksista minkälaiset mahdollisuudet olisi päästä oppisopimukseen niin siellä todettiin ensimmäisenä että hanki nyt ekana se työpaikka mihinkä menet oppisopimukseen ja tule sitten uudestaan keskustelemaan elikkä heille oli vain tärkeää että saisit sen jonkun työpaikan mihinkä mennä ja he järjestävät sitten sen koulutuksen tälle henkilölle jäi sellainen fiilis että ihan sama mikä se yritys on kunhan jonkun löydät

arvoisa puhemies olen edustaja suutarin kanssa yhtä mieltä siitä että kun maailma muuttuu on myös lainsäädännön muututtava muutenhan meitä ei täällä tarvittaisi lainkaan mutta ei ole niin vaikka ehkä meidän ajan yksi sairaus on se että näin ajatellaan että muutos itsessään on aina hyvin ja oikein ja parempaan näinhän ei ole vaan muutos on hyvä silloin kun se jotenkin parantaa asioita kokonaistarkastelussa suhteessa vallitsevaan olotilaan ehkä toinen erityispiirre minkä hyvälle muutokselle voisi asettaa on se että se vie asioita jotenkin eteenpäin nyt valitettavasti tältä hallitukselta on tullut useampikin esitys osin myös tämä nyt käsillä oleva esitys joka pikemminkin vie kehitystä taaksepäin eikä suinkaan siihen suuntaan mihin meidän pitäisi olla matkalla

hyvää lainsäädäntöä tehdä jotain virtuaalimaailmaa varten joka ei ole oikeasti olemassa vaan meidän pitää lähteä siitä että me paikkaamme sitä yhteiskuntaa missä me elämme silloin on myös rehellisesti tunnustettava se että meillä on paljon yrityksiä joissa asioita ei hoideta niin hyvin kuin miltä kiiltokuvista käsin näyttää

ravintola ravintola alalta löytyy viitisensataa yritystä joissa on jonkinnäköistä sotkua yleensä suhteessa työehtoihin niin että kyllä silloin kun niitä lakeja säädetään ja päätöksiä tehdään myös tämä puoli pitää muistaa ja huomioida siitä huolimatta että on paljon myös niitä aivan erinomaisesti asiansa hoitavia yrityksiä

arvoisa puhemies näen että tälle lainsäädännölle on tarvetta meidän talous kasvaa ja oppisopimuskoulutukselle on lisääntynyt tarve ollut erityisesti tämän viimeisen puolen vuoden aikana koulutussopimus on tullut lisäksi mutta myöskin tilanteessa jossa työnantajalla on osa aikaista työvoimaa tai takaisinottovelvoite päällä voidaan

henkilön kanssa tehdä oppisopimukseen johtava sopimus se on kuitenkin sellainen väylä jos ajatellaan sitä työnantajankin näkökulmaa että että pystyy joustavoimaan sitä työn tarvetta ja nähdään tulevaisuudessa yhä useampi joutuu kouluttautumaan kahteen kolmeen neljäänkin ammattiin ei voi olla enää niin että se ammatti mihinkä on on aikanaan kouluttautunut on se jossa sitten tekee pitkän työuran niin kuin on ollut kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta sitten eri lailla valiokunta on ottanut tässä huomioon nämä tasa arvoasiat myöskin lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja monet muut epäkohdat ja näistä lausunnoista käy ilmi että niiden kanssa on tasapainoiltu mutta on kuitenkin nähty tärkeäksi että vaikka on pieniä epäkohtia ja varmasti löytyy myöskin niitä työnantajia jotka saattavat käyttää lainsäädäntöä väärin ehkä käyttävät sitä väärin nytkin niin kuten edustaja suutari sanoo on myöskin paljon vastuullisia työnantajia ja se suuri massa on sitä

asioita oikein vastuullisesti ja kestävästi ja lainsäädännön lähtökodan on kuitenkin oltava se että että toimijoihin luotetaan ja toisaalta sitten meillä on myöskin viranomaispuolelta vastuut on aluehallintovirasto ja siltä puolelta tarkastukset

arvoisa puhemies työelämä muuttuu se on tosiasia arvostan erittäin paljon edustaja suutarin osaamista ja kokemusta yrittäjänä kainuussa ja ympäri suomea mutta kuten edustaja talvitie hyvin tietää esimerkiksi oulussa työn vaatimustaso on muuttunut muuttunut siitä mitä se oli yhdeksänkymmentä luvulla kun esimerkiksi oulussa nokian ihme syntyi tänä päivänä se nokian ihme vaatii jotain ihan muuta oikeastaan syy siihen miksi pyysin puheenvuoron on että minä olen huolissani siitä että me emme vieläkään oikeasti puhu ehkä siitä mistä oikeasti on kysymys kun ajatellaan vaikka nuoren ihmisen työllistymistä ilman todellista koulutusta on tänä päivänä hyvin vaikea edetä yhtään mihinkään edes työharjoitteluun ja oppisopimuskaan ei tänä päivänä ole niin helppo tie mistä sitten johtuu kuten edustaja suutari totesi että suomessa tällainen mestari kisälli malli on kieltämättä mennyt huonompaan suuntaan siitä mitä se on ollut se on hyvä kysymys mutta kaiken kaikkiaan toivoisin hallitukselta sitä että tunnistettaisiin aidosti se osaamisen tarve mikä meillä tänä päivänä on se on aivan jotain muuta kuin mitä se oli yhdeksänkymmentä luvulla mitä se oli viime vuosikymmenellä maailma muuttuu huimaa vauhtia me edelleenkin puhumme vanhoilla nimillä vanhoista asioista mutta kun silmät avaa ja katsoo täältä helsingistä maailmalle vaatimustaso on ihan toinen toinen kysymykseni liittyy johtamiseen esimiestaitoihin toki samalla myös julkiseen sektoriin mutta myös yksityiseen sektoriin ja siihen voisiko hallitus aidosti myös tunnistaa ja tunnustaa sen tosiasian että meillä on erikokoisia yrityksiä se mitä yhden hengen yritys tarvitsee on jotain ihan muuta kuin kymmenen hengen tai kahdenkymmenen hengen yrityksen tarpeet puhumattakaan sitten isommasta pk yrityksestä tai pörssiyhtiöstä me edelleen puhumme yrityksistä niin kuin ne olisivat samankokoisia ja meillä lainsäädäntö valitettavasti ei vieläkään tunnista sitä sitä eroa mikä yritysten koossa on olemassa

puhemies edustaja talvitie ei kukaan tässä salissa varmaankaan ole kiistänyt sitä että oppisopimuksia tarvitaan ja kouluttautumista tarvitaan tarvitaan entistä enemmän se keskeinen kiista mitä tässä salissa tänään on tästä asiasta käyty liittyy siihen kuuluuko oppisopimus ulottaa myös takaisinottovelvollisuuden alaisiin yrityksiin minun mielestäni ei kuulu koska ne ovat yrityksiä joiden pitää ensin hoitaa asiansa kuntoon ja kuuluuko oppisopimuksen oppisopimuksen käynnistämisestä oppisopimuksen solmimisesta keskustella myös työntekijöiden edustajien kanssa siellä yrityksessä minun mielestäni kuuluu koska nämä työntekijät pitkälti vastaavat sen oppisopimuksen toteuttamisesta

josta nyt puhutaan keskeinen funktio on työntekijän suojelu vaikka minä olen yhtä mieltä siitä että lainsäädäntöä noin yleensä ei pidä pienen väärinkäyttäjien ryhmän näkökulmasta säätää ja esimerkiksi työttömyysturvalainsäädännössä toivoisin tämän muistettavan siellä oikeallakin laidalla niin tässä nimenomaisessa tapauksessa ensinnäkään meillä ei ole mitään mitään tietoa että kysymys on ehdottomasti kovin pienestä ryhmästä sellaista tutkimustietoa ainakaan minä en ole nähnyt viimeksi kaksi päivää sitten yle julkaisi että että ravintoloissa pääkaupunkiseudulla yli kymmenessä prosentissa tarkastuksista oli maksettu liian pientä palkkaa ja kaikki muut säädöt ja epäselvyydet siihen päälle siis minimin alittavaa palkkaa yli kymmenessä prosentissa tarkastetuista ravintola alan yrityksistä tässä tilanteessa työntekijöiden suojelu ulottuvuus korostuu ja se tulee pitää mielessä ja kyllä minä toivoisin että se pidettäisiin mielessä siellä oikeallakin koska hyvä lainsäädäntö sitä edellyttää

puhemies anna

vastakysymyksen siitä kun sanotte että yrityksellä ei ole oikeuksia ennen kuin laittaa asiat kuntoon saada samoja oikeuksia kuin muilla yrityksillä joo kyllä se voisi olla sillä tavalla ihan hyvää lainsäädäntöä ehkä mutta entä sitten jos koko ala on huonoissa kantimissa ja paikkakunnalla yritys joka on sillä alalla on huonoissa kantimissa ja sillä alalla paikkakunnalla nuoret haluavat saada koulutusta oppisopimuskoulutusta esimerkiksi miksi sillä on huonommat mahdollisuudet saada sitä koulutusta kuin kaikilla muilla aloilla jos ajatellaan sitä niin kuin ihan tasapuolisesti minun mielestäni nuoret haluavat itse tietylle alalle näkevät sen missä he haluavat kehittyä tulevaisuudessa minä näen tämän tulevaisuuden sillä tavalla joka alalla että osaamisen tarve on justiinsa se tärkein kuten täällä esimerkiksi skinnari korosti sitä

meidän pitää sitten koulutuksessa kaikissa koulutuksissa tämmöistä osaamisen modulaarisuutta kehittää sillä tavalla sen tarpeen mukaan ainakin silloin muuntokoulutuksessa jos ei ammatillisessa peruskoulutuksessa niin muuntokoulutuksessa vähintään silloin pitäisi muuttua tämän oppisopimuksen lisäksi tietysti ammattikoulutus ammattikorkeakoulutus ylempi ammattikorkeakoulutus yliopisto avoin yliopisto ja niin poispäin mutta tämä oppisopimuskoulutus

arvoisa puhemies edustaja suutari pidän erittäin kunnioitettavana ja tärkeänä näkökulmana tasa arvonäkökulmaa että myös

joidenka unelma ammattiala sattuu olemaan sellainen ala jolla paljon on irtisanomisia olisi mahdollisuus kouluttautua sille alalle mutta jos kysymys on alasta jolla kovin paljon irtisanomisia on niin se todennäköisesti indikoi sitä että sillä alalla ei ole kovin ja voi kysyä onko juuri sillä hetkellä tarpeen kouluttautua juuri sille alalle tai jos me lähdemme siitä että kaikille aloille pitää kaikkien saada vapaasti kouluttautua missä tahansa niin miksi rajata tämä vain oppisopimukseen miksi ei noudattaisi samaa sitten kaikessa muussakin muussakin kouluttautumisessa yleisestihän takaisinottovelvollisuus on on ajallisesti hyvin lyhyt jakso yrityksen yrityksen toiminnassa jos yritys välttämättä haluaa sen oppisopimusopiskelijan ottaa niin kyllä sen nyt luulisi voivan muutaman kuukauden odottaa sen verran että se tilanne yt neuvottelujen ja irtisanomisten jälkeen siellä yrityksessä ehtii sillä lailla tasaantua että se työyhteisö on kypsä mentoroimaan uusia opiskelijoita kaikki vähänkin organisaatioteorioihin perehtyneet ihmiset tietävät että silloin kun yrityksestä irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä ihmisiä silloin se ajautuu kriisiin ja sen kriisin pitää parantua ennen kuin se on kypsä ja tasapainoinen yritys joka on hyvä pohja tämä on se logiikka siinä

arvoisa puhemies täällä on käyty ihan mielenkiintoista ja laaja alaista keskustelua ja tähän loppuun en tiedä onko tämä viimeinen puheenvuoro haluan kuitenkin sanoa vielä neljästä asiasta ensinnäkin haluan todeta edustaja suutarille että minä aivan aidosti uskon että edustaja suutari on juuri sellainen hyvä työnantaja joita toivoisi kaikkien suomalaisten työnantajien olevan olen monta kertaa keskusteluissa huomannut sen että että hän toimii juuri niin kuin työnantajan pitääkin toimia

sitten oppisopimusopiskelijoiden ohjaajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja tästä näkökulmasta voin todellakin sanoa että jos organisaatiossa on jouduttu irtisanomaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä työntekijöitä niin epäilen kyllä onko siellä silloin riittävästi mahdollisuuksia ohjata sitä oppisopimusopiskelijaa tarpeeksi laadukkaasti koska kuten kuten edustaja kontula sanoi siellähän on jonkunlainen kriisi silloin päällä ja minulla on erityinen huoli silloin siitä opiskelijan saamasta ohjauksesta ja opetuksesta siellä työpaikalla

ja joka paikassa yhteiskunnassa lähteä miettimään sitä miten saadaan tämmöinen jatkuva kouluttautuminen ja jatkuva osaamisen uudistaminen turvattua se se on ihan joka paikassa yhteiskunnassa ja tämä vaatii isoja rakenteellisia muutoksia että se oppiminen ja tulisi osaksi sitä koko työelämää eikä se olisi joku semmoinen irrallinen aika ja paikka että nyt opiskellaan tässä on varmaan paljon työtä tehtävänä sitten vielä edustaja talvitielle sen verran että siinä oli ihan hyvä pointsi että näin pitäisi olla että että siellä avissahan pitäisi löytää ne huonot niin sanotut huonot työpaikat missä on ongelmia mutta satun tietämään että avien resurssit ovat tällä hetkellä aivan aivan mahdottoman huonot eli minä saan joka puolelta suomea niitä terveisiä että siellä avissa ei ole mahdollisuutta tehdä näitä työpaikkatarkastuksia riittävästi ja sen takia hekin tietävät että heillä jää löytymättä niitä työpaikkoja joissa on todella isoja ongelmia

tietysti puhun täällä vain esimerkkinä yrittäjästä kun tunnen sen yrittäjäkentän olen ollut sekä alueellisesti että kansallisesti syn

luottamustoiminnassa niin monesti mukana ja tunnen yrityksiä ympäri suomea ja sen kuvan perusteella minä puhun miten yritykset toimivat

olen sitä mieltä että yritykset pääsääntöisesti varmasti ainakin yhdeksänkymmentäviisi prosenttisesti ovat sen tyyppisiä että ne huolehtivat työntekijöistä mieluummin kuin

tekevät huonosti työntekijöille koska se koskee varmaan heitä itseäänkin jos väärin tehdään ja pyrkivät noudattamaan lakeja tietysti joissakin tapauksissa on olemassa niin kuin kaikkialla yhteiskunnassa sellaisia ihmisiä jotka lähtökohtaisesti ajattelevat vain mitenkä kaikilla keinoilla saisi sen tulevaisuuden mitä haluaa tai sen rahan mitä haluaa jos ei ole jollakin alalla tulevaisuutta niin ei se yrittäjäkään näe sitä tulevaisuutta mutta jos yrittäjä näkee tulevaisuuden niin pitäisi olla mahdollisuus hänelläkin esimerkiksi oppisopimuskouluttaa sitä tulevaisuuden tekijää tämä edustaja kontulalle

arvoisa puhemies

ihan sillä tavalla voisi sanoa että emme mekään sitä tarkoita että jos yritys tarvitsee uusia ihmisiä ja yrityksen pitää saada kouluttaa ja jos yrityksellä on yt neuvottelut jossakin kohtaa niin ketään ei saa kouluttaa otan esimerkin jos yritys tarvitsee uusia koneistajia tai kolme d mallintajia ja jos yrityksessä on jouduttu tuotannollisista ja taloudellisista syistä lomauttamaan toinen palkanlaskija niin se ei tarkoita sitä etteikö voisi koneistajaa tai mallintajaa kouluttaa kouluttaa oppisopimuskoulutuksella mutta se tarkoittaa sitä että sitä vanhempaa koneistajaa joka ei ehkä osaakaan mallintaa kolme d tä tai kuusi d tä mitä ne ovatkaan sitten tuotannollisista ja taloudellisista syistä lomautettaisi ja siihen tilalle

koulutettavaa eli tarkoittaa sitä että

pitää löytyä töitä ja hänet voidaan myös kouluttaa siihen tehtävään jos hän on tehnyt sitä aikaisemmin eli täytyy erottaa nämä asiat toisistaan samaten jos kirjanpitäjä tai palkanlaskija on tuotannollisista ja taloudellisista syistä lomautettu niin siihen tilalle ei saa ottaa toista ihmistä opettelemaan samaa työtä minä toivoisin että tässä voitaisiin olla samalla puolella aitaa ja tuettaisiin sen yrityksen kasvua myöskin tulevaisuudessa tuettaisiin siten että se saa koulutettua työvoimaa

arvoisa puhemies huomauttaisin nyt vielä että takaisinottovelvollisuus normaalitilanteissa on pituudeltaan neljä kuukautta jos työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti töissä kaksitoista vuotta ennen irtisanomista niin silloin se on kuusi kuukautta eli puhutaan todella lyhyestä jaksosta siinä irtisanomisen jälkeen jos ajatellaan vaikkapa yrityksen tulevaisuuden suunnittelua minun on vaikea kuvitella että hyvin asiansa hoitava fiksu tulevaisuuttaan suunnitteleva yritys jotenkin merkittävästi kärsisi siitä että se ei nimenomaan takaisinottovelvollisuuden neljän kuukauden aikana pääse sitä solmimaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tässä perusperiaatteena muuttuu näköjään ainoastaan yksi asia nämä yritykset täytyy rekisteröidä mutta niillä ei enää tarvitse olla lupaa tämä on minusta aivan pöyristyttävä ja käsittämätön asia koska tähänkin saakka mitä meillä on on aina ollut luvanvaraista toimintaa ja kyllä ne firmat jollakin tavalla rekisterissäkin ovat olleet suurin osa niistä on ollut osakeyhtiöitä ihan noin vain tuulesta temmaten ole tehty mutta jos pelkkä rekisteröinti riittää niin kuka tahansahan voi mennä rekisteröimään itselleen perintäfirman ja voin taata että se on kannattavaa toimintaa tässä lainsäädännössä oltaisiin voitu ottaa esille esimerkiksi se että summaarisia asioita jotka ovat esimerkiksi terveyskeskuslaskuja hammaslääkärilaskuja kuntayhtymän laskuja ei saa pyörittää perintäfirmojen kautta koska kun nämä perintäfirmoihin menevät niin perintäfirmojen kustannukset korot ja kulut lisäävät koko ajan kustannuksia asiakkaalle joka niitä maksaa surkuhupaisinta tässä on se että vaikka asiakas saisi maksettua sen

kahdenkymmenenkahden euron terveyskeskuslaskun mutta ei kuudentoista euron perintäfirman laskua eikä seuraavaa kuudentoista euron laskua plus kahta kympin laskua jotka ovat ne mitkä minimissään tulevat niin sen jälkeen tämä perintäfirma voi viedä nämä oikeuteen hakea oikeuden päätöksen jolloin kulut nousevat kun ne menevät perintäfirman kulujen osalta ulosottoon jopa noin kahteensataankahdeksaankymmeneen

ja me sallimme tämän me sallimme tämän nyt sillä tavalla että kuka tahansa menee ja rekisteröi firman tämä on erittäin hyvä bisnes me sallimme tässä myöskin velkojen myynnin jos yksi perintäfirmoista ei saa perittyä niin myydään

kunnalliset laskut seuraavalle firmalle semminkin kun meillä on olemassa lainsäädäntö esimerkiksi asiakasmaksulaissa on tapoja joiden avulla asiakasmaksuja on tarkoitus rajoittaa lain yhdennentoista pykälän mukaan asiakasmaksuja voi alentaa tai jättää kokonaan perimättä ellei asiakkaalla ole varaa niitä maksaa ja nämä koskevat terveyskeskusmaksuja kunnallista hammaslääkäriä ja kuntayhtymiä tämä on täysin mahdollista mutta meillä ei tehdä sitä tämä lain kirjain on kuollut me annamme perintäfirmojen toimia miksi minun on valitettavasti jälleen kerran sanottava että tämä on sitä kaverikapitalismia tässä annamme yksityisille firmoille mahdollisuuden kerätä köyhiltä ihmisiltä viimeisetkin pois ei enää edes niitä tuhkia pesästä vaan ihan sen pesän pohjatkin pois niin että mitään ei sinne jää sanotaan että tämä että pitää rekisteröidä edistää harmaan talouden torjuntaa millä tavalla se että ulkomainen firma ylikansallinen firma pitää rekisteröidä suomessa estää harmaata taloutta kertokaa minulle mikä on se tapa millä se estää harmaata taloutta lupa antaa konserniavustuksia toiseen maahan joko tytäryhtiölleen tai emoyhtiölleen ja kiertää siten suomen veroja mihin me emme puutu se lainsäädäntö on meillä ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa siihen me me emme halua puuttua koska nämä ylikansalliset yhtiöt ovat pörssiyhtiöitä ja myöskin meillä on mahdollisuus ostaa niiden osakkeita miksipä muuttaa tuommoista mukavaa tulonlähdettä minä en löytänyt tästä esityksestä kohtaa siitä kuinka iso osa perintäyhtiöitten perimistä maksuista siirtyy lopulta ulosottotoimen perittäväksi koska perintäyhtiö ei saa tehtyä mikä sielu meillä on siinä että meidän täytyy kasvattaa näitten ihmisten näitä maksuja tässä välissä miksi firmat eivät peri itse miksi firmat eivät lähetä sitä toista karhukirjettä ja sen jälkeen jos täytyy jos se on summaarinen asia sehän on riidaton asia se voidaan panna suoraan ulosottoon ja sitten jos se on riidallinen asia se käytetään oikeudessa mutta me olemme luoneet tähän väliin yhden yritystavan joka on tehty ainoastaan sitä varten että niillä ihmisillä joilla menee vähän huonommin varmasti menee huonommin ja he pysyvät alhaalla sen lisäksi tai siihen en mene koska se ei kuulu tähän ja tässä laissa puhutaan perintätoimesta niin tässä ei sanota sanallakaan että perintäkulut eivät saa nousta yli pääoman perintäkulut eivät saa nousta yli pääoman jopa minä hyväksyn sen että jos terveyskeskusmaksu on on ollut yksitoista euroa niin jos en saa sitä maksettua niin jostakin täytyy jollakin tavalla saada yksitoista euroa lisää ja maksaa kaksikymmentäkaksi euroa mutta kaksisataakaksikymmentä euroa on siitä

arvoisa puhemies tämä lakialoite on vastaus yli tuhannen sosiaalityöntekijän ja sosiaalialan opiskelijan marraskuussa viime vuonna julkaisemaan hätähuutoon koskien lastensuojelun parissa työskentelevien ihmisten ylikuormitusta lasten oikeuksien päivänä julkaistu adressi herätti herätti erittäin tervetullutta ja tarpeellista keskustelua suomalaisen lastensuojelun tilanteesta valitettavasti se ei ole ensimmäinen kerta pienen eerikan äärimmäisen traaginen tapaus johti myös edellisellä vaalikaudella laajaan poliittiseen keskusteluun lastensuojelun resursseista ja suuntaamisesta kehittämistoimenpiteitä laadittiin ja resurssejakin kyllä on lisätty mutta siitä huolimatta tilanne ei ruohonjuuritasolla työtä tekevien näkökulmasta selvästikään ole parantunut tämäkin hallitus on omalta osaltaan ryhtynyt toimiin ja on käynnistänyt laajan selvityksen lastensuojelutyön kuormittavuudesta se on tervetullutta ja tarpeellista kuten myös ehdotukset ennaltaehkäisevän perhetyön sekä lastensuojelun tiimimallityöskentelyn kehittämisestä hallituksen asettaman selvityshenkilön aulikki kananojan ensimmäinen väliraportti julkaistiin pari viikkoa sitten väliraportissa arvioidaan että valtakunnallisen keskimäärän ylittäviä sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä esiintyy noin neljässäkymmenessä prosentissa palvelujen järjestäjistä se on todella paljon ja kertoo siitä että tilanne suomalaisissa kunnissa edelleen on hyvin vakava marraskuussa julkaistussa sosiaalityöntekijöiden laatimassa adressissa ilmaistaan vakava huoli lasten ja nuorten heitteillejätöstä jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useassa kunnassa kuusikymmentä jopa kahdeksankymmentä lasta sosiaalityöntekijää kohden on kestämätön tilanne kun kun asiakkaina on lapsia joiden tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia sosiaalityöntekijöiden kuormituksen taustalla on monenlaisia tekijöitä asiakasmäärien kasvu voi johtua työn organisoinnin puutteista pätevien työntekijöiden saamisen vaikeuksista tai kunnan pienestä koosta ja asiakkaiden tilanteiden vakavuus eli työn intensiteetti myös vaihtelee kananojan väliraportissa painotetaan yksintekemistä yhtenä vakavimmista riskeistä lastensuojelutyössä työn henkistä kuormittavuutta lisää toisin sanoen myöskin se että monet työntekijät tekevät vaativaa työtä liian yksin matalan palvelut ovat keskeisin keino vähentää raskaiden korjaavien toimenpiteiden tarvetta siksi tässä väliraportissa esitetyt ehdotukset muun muassa tiimimallin käyttöönotosta sekä matalan kynnyksen perhetyön lisäämisestä ovat varsin kannatettavia perhetyön vahvistaminen neuvoloissa ja perhekeskuksissa sekä kotipalvelun vahvistaminen entisestään ovat tärkeitä toimia varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palveluiden lujittamiseksi varhaisen tuen merkityksestä merkityksestä ei siis ole erimielisyyttä mutta kananoja tulee raportissaan siihen johtopäätökseen että sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamassa lasten ja perheiden palvelujen nykyisessä muutostilanteessa sosiaalityöntekijöiden lakisääteiset asiakasmitoitukset eivät ole tarkoituksenmukaisia

on rajaamassa pois lakisääteisen enimmäisasiakasmäärän keinona puuttua lastensuojelutyön kuormitukseen varhaiseen tukeen ja perhetyöhön kohdistuvien panostusten lisäksi tarvitaan myös välittömiä ja heti vaikuttavia toimia kuormituksen vähentämiseksi muun muassa ammattijärjestö talentia joka selvitysryhmässä jätti eriävän eriävän mielipiteen juurikin mitoituksesta on todennut että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän lakisääteinen asiakasmitoitus on ainoa keino jolla voidaan välittömästi ja konkreettisesti puuttua sosiaalityöntekijöiden kuormitukseen

se on lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin suoraan vaikuttava kysymys ja suhtautuminen ratkaisuihin ei voi olla varhaisen tuen ja lakisääteisen asiakasmitoituksen asettaminen vastakkain vaan ongelman purkaminen laaja alaisesti niin välittömästi vaikuttavilla toimilla kuin kehittämällä perheille suunnatun tuen malleja ja sosiaalityötä lastensuojelun lakisääteinen enimmäisasiakasmäärä ei siis ratkaise kaikkia niitä ongelmia joita tämänpäiväiseen lastensuojelutyöhön liittyy mutta se olisi ehdottomasti ja selkeästi parannus nykytilanteeseen verrattuna

puhemies tänään oli kansalaisinfossa lapset ja sote uudistus seminaari ja siellä lastensuojelun keskusliitosta sauli hyvärinen totesi minusta osuvasti että lastensuojelu on hyvinvointivaltion kuumemittari kuumemittari näyttää selkeästi tällä hetkellä että yhteiskunnassamme on vakava sairaus siksi tämä lakialoite on hyvä ja kannatettava jokainen voi ymmärtää että jos yhdellä sosiaalityöntekijällä on lastensuojelussa neljäkymmentä kuusikymmentä jopa kahdeksankymmentä lasta niin lasten ja perheiden auttaminen on melko mahdotonta lastensuojelun piirissä olevat lapset ja perheet tarvitsevat kohtaamista ja rinnalla kulkemista jotta lapsi ja perhe tulisi autetuksi on työntekijällä oltava mahdollisuus paneutua kokonaistilanteeseen riittävän huolellisesti lastensuojelutilanteissa on hyvä mahdollisuus kääntää lapsen nuoren ja myös koko perheen perheen tilanne niin sanotusti uusille urille mutta se vaatii sitä että syntyy luottamuksellinen vuorovaikutussuhde

perhe aistii ettei työntekijöillä ole hänelle tai heille aikaa arvoisa puhemies toisaalta tilanne on kohtuuton myös työntekijöiden näkökulmasta sillä mikään ei ole niin uuvuttavaa kuin ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita moni sosiaalityöntekijä kokee ettei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin pitäisi ja haluaisi ja kun se on jatkuva olotila niin kyllä varmasti uuvuttaa ja kun työolosuhteet ovat nykyisen kaltaisia niin en yhtään ihmettele jos sosiaalityöntekijöistä on pula kannatan lämpimästi tätä lakialoitetta

arvoisa rouva puhemies lastensuojelulakia koskeva lakialoite siitä että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan vain sellainen määrä lapsia että hän viranhaltija voi suoriutua lastensuojelulakiin tai muuhun lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista on erittäin perusteltu

ja että siis varmistetaan myös lastensuojelun resursointi voidakseen suojella vakavasti hyvinvointia vaarantavissa tilanteissa olevia lapsia lastensuojelun sosiaalityöntekijät tarvitsevat aikaa ja rauhaa tutustua lapseen luoda ja ylläpitää luottamusta sekä selvittää riittävästi lapsen asioita ihmissuhteita ja arjen kokemuksia kiire ja ruuhka häiritsee lastensuojelutyössä ja vaarantaa vakavasti työn laatua ja vaikuttavuutta riski virheisiin kasvaa kiireessä myös moni lastensuojelun työntekijä jää liian kiireen ja kuormituksen vuoksi työyhteisössään vaille vaativan ja vastuullisen työnsä edellyttämää tukea arvoisa puhemies kuntaliiton loppuvuodesta kaksituhattaseitsemäntoista toteuttamaan lastensuojelun kuntakyselyyn vastasi yhdeksänkymmentäkaksi pilkku kolme prosenttia kaikista suomen lastensuojelun järjestäjätahoista kyselyssä kartoitettiin muun muassa lastensuojelun käytössä olevia resursseja ja työn kuormitustekijöitä sekä kuntien lastensuojelun näkemyksiä sote uudistuksesta kunnat arvioivat myös millä tavoin lapsiin kohdistuvien pahoinpitely ja seksuaalirikosepäilyjen selvittäminen nykyisin toimii samaan aikaan julkaistiin jo mainittu yli tuhannen sosiaalityöntekijän adressi jonka taustalla on vakava huoli siitä että lapset ja nuoret kokevat jo suoranaista heitteillejättöä lastensuojelun kroonisen aliresursoinnin vuoksi

arvoisa puhemies kiitos arvokkaasta lakialoitteesta varmasti jokainen sana mikä siihen on kirjoitettu on totta itselläni on ollut tilaisuus nyt niin sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana kuin valtuuston puheenjohtajana nähdä yhden maakunnan ongelmat lastensuojelussa ja oikeastaan se kierre mihin liian moni lapsi joutuu ja mitä ne vaikeudet sitten käytännössä tarkoittavat mutta haluaisin tuoda tämän resurssipulan lisäksi minkä tiedämme myös tämän talouden näkökulman kun tietysti nykyaikana tykätään puhua euroista ja säästämisestä me kaikki tiedämme mitä lapsen sijoittaminen maksaa puhumme jopa keskimäärin sadantuhannen euron vuosikustannuksista ja samaan aikaan puhumme ennaltaehkäisystä mutta silti uskallan väittää että meidän ennaltaehkäisevä työ ei vieläkään ole sillä tasolla se voisi olla kysymys ei ole vain resursseista vaan myös asiakasohjauksesta miten osaamme ottaa lapsen haltuun miten näemme ne perheen ongelmat mahdollisimman aikaisin päiväkodissa koulussa tai muualla yksi ongelmakenttä joka on tullut vastaan liittyy päihdehuoltoon liian usein kentältä kuuluu viestiä että ei suhtauduta riittävällä vakavuudella siihen että nuorella on päihdeongelma ja liian usein viestiä tulee siitä että lastensuojelussa ei ehkä tehdä oikealla tavalla arviota nuoren hoidosta tai sen tarpeesta kuulee jopa siitä että nuoria säilötään sen sijaan että heidät ohjattaisiin hoitoon joten toivon että tämän lakialoitteen innoittamana ja avulla myös laajemmin lastensuojelun tilanteen ja sen että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus hoitoon jos etenkin huume päihde tai alkoholiongelman osalta

arvoisa puhemies kiitos edustaja skinnarille hyvästä puheenvuorosta kannattaa aina kysyä mitä maksaa jos asiat jätetään hoitamatta lapsiin ja nuoriin panostaminen on paras tulevaisuuden investointi minkä voimme ikinä tehdä jos lapset ja nuoret jätetään hoitamatta niin tulevaisuuden kustannukset kasvavat huomattavasti totta on että ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat kaikkein kustannusvaikuttavimpia toimenpiteitä joita voidaan tehdä tästäkin näkökulmasta olen samaa mieltä edustaja skinnarin kanssa että aivan liian huonosti tämä asia on yhteiskunnassamme ja ja kunnissa hoidettu mutta toisaalta kun puhutaan jo lastensuojelun parissa olevista lapsista niin silloinkin ne kaikki toimenpiteet joita tehdään heidän auttamisekseen ovat kuitenkin sekä inhimillisiä että myöskin yhteiskunnan talouden kannalta järkeviä toimenpiteitä ja tästä on kysymys tässä lakialoitteessa jos lastensuojelun parissa olevat lapset eivät saa riittävää apua siinä vaiheessa kun he sitä tarvitsevat niin niin se on suunnattoman suuri menetys inhimillisesti ja taloudellisesti koko yhteiskunnalle